arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi henkilökorttilaki esityksellä toteutettaisiin hallitusohjelman kärkihanketta säädösten sujuvoittamisesta sekä hallitusohjelman tavoitetta sisäisen turvallisuuden palvelutason parantamisesta esityksen mukainen henkilökorttimenettelyn keventäminen sähköisen hakemisen ja valmiiden asiakirjojen suoratoimituksen käyttöön ottamisella sisältyy normien purkamista koskevaan pääministerin ilmoitukseen ja on siksikin kannatettava esityksen mukaan ehdotetuilla muutoksilla tavoitellaan henkilökorttiin liittyvän viranomaistoiminnan sujuvuuden ja joutuisuuden lisäämistä mahdollistamalla henkilökorttihakemuksessa sähköinen vireillepano sekä tietyissä tilanteissa henkilökortin hakeminen sähköisesti ilman henkilökohtaista asiointia viranomaisessa hakemus voidaan laittaa vireille myös kotona sähköisesti omalta tietokoneelta tämä vähentää hakijan kustannuksia koska poliisilaitos voi olla fyysisesti hyvinkin kaukana henkilökortti tulisi hakijalle suoratoimituksena myös siten ettei hänen tarvitsisi käydä poliisiasemalla esityksen mukaan näillä perustelluilla muutoksilla edistettäisiin myös ulkomaalaisten kotoutumista mahdollistamalla ulkomaalaisen henkilökortin myöntäminen kaikille oleskeluluvan ja kotikunnan suomessa saaneille ulkomaalaisille vaikka heillä ei olisi ennestään luotettavaa henkilöllisyyden osoittavaa asiakirjaa

arvoisa rouva puhemies on erittäin kannatettavaa että että henkilökortin hakemisessa myöskin siirrytään sähköiseen järjestelmään kun se kaikessa muussakin on mahdollista esimerkiksi passin voi hakea nykyisin sähköisesti niin miksipä ei sitten henkilökorttiakin on vähän kummallista tällä hetkellä että passissa ja henkilökortissa on niin erityyliset mahdollisuudet sekä niitten anomiseen että niitten hakemiseen

tietenkin semmoisia ihmisiä jotka ovat liikkuneet maailmalla ja ovat sen takia sitten mahdottomassa tilanteessa jos pitäisi henkilökohtaisesti tulla suomesta hakemaan henkilökortti ja näin se auttaa sitten sieltä ulkomailta haettaessa

arvoisa rouva puhemies sipilän hallituksessa on vireillä yli kahdensadan normien muutosta joiden tarkoituksena on keventää hallintoa ja kansalaisten toimintaa ilolla tervehdimme tätä henkilökorttilakiuudistusta jossa mennään siihen suuntaan että kotona voi silloin kun itselle sopii parhaiten näitä hakemuksia laittaa vireille lähettää valokuviansa ja kaikki tämä kokonaisuus muuttuu joustavammaksi joten tästä lämpimät lyhyet onnittelut hallitukselle hyvästä esityksestä näin viikon aluksi oppositio antaa voimakkaan tukensa
arvoisa rouva puhemies on todella syytä antaakin voimakas tuki hallitusohjelmassahan on tavoitteena uudet toimintatavat osana sitä on byrokratian purkaminen mikä tarkoittaa tarpeettomien normien lupamenettelyjen sujuvoittamista ja valitusmenettelyn järkevöittämistä tässäkin listassa tänään eduskunnassa on tämä henkilökorttilaki mutta sen lisäksi muun muassa kaivoslain muutosesitys joka merkittävästi myöskin konkreettisesti purkaa tarpeetonta byrokratiaa eli eli kun usein näkee ettei tässä hallituksessa tapahdu mitään niin kyllä tässä vain tapahtuu ja myöskin konkreettisesti

arvoisa rouva puhemies minäkin haluan yhtyä niihin kansanedustajiin jotka ovat kiittäneet hallitusta siitä että normeja ja turhaa byrokratiaa on lähdetty purkamaan tämä kokoomuksen pitkäaikainen pyrkimys turhan byrokratian ja aiheettomien normien purkamiseksi on harppauksittain etenemässä nykyisessä hallituksessa ja hyvä niin kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen oli merkittävä uudistus tässä suhteessa se ei selkeyttänyt

en tiedä mihin se on varsinaisesti juuttunut mutta siinäkin olisi sijaa erilaisten turhien pikkutarkkojen säännösten ja muiden turhien normien purkamiselle

arvoisa rouva puhemies tämä esitys on todellakin tarpeellinen ja mielestäni myös kyllä erittäin hyvin ja perusteellisesti valmisteltu kevennetty hakemusmenettely on myös viranomaisten kannalta myönteistä koska se vähentää ylipäänsä asiakaskäyntien tarvetta ja ja joustavoittaa työajan käytön suunnittelua erityisesti tämä sähköinen vireillepano on on myönteinen asia se mihin joka tapauksessa varmasti joudutaan varautumaan on se että ulkomaalaisen henkilökorttia hakevien määrä lisääntyy yksinkertaisesti jo turvapaikanhakijoiden määrän määrän viimeaikaisen lisääntymisen myötä kun oleskelulupia ja matkustusasiakirjoja myönnetään aiempaa enemmän mutta tietenkin myös ulkomaalaisten kannalta on merkittävää että heille tarjoutuu nyt entistä paremmat mahdollisuudet henkilöllisyytensä todistamiseen

arvoisa rouva puhemies tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi henkilökorttilaki henkilökorttilaissa säädettäisiin muun muassa henkilökortin hakemisesta myöntämisestä ja peruuttamisesta ehdotetut säännökset vastaisivat pääosin voimassa olevaa henkilökorttilakia tämä esitys on tervetullut ja lähtökohtaisesti kannatettava sillä toteutettaisiin hallitusohjelman kärkihanketta säädösten sujuvoittamisesta sekä hallitusohjelman tavoitetta sisäisen turvallisuuden palvelutason parantamisesta yhtenä esityksen on mahdollistaa henkilökortin hakeminen ulkomailla oleskeleville suomen kansalaisille laajentamalla toimivaltaa myös suomen ulkomaan edustustoihin esityksen myötä edellytetään kuitenkin muun muassa tietojärjestelmien jatkokehittämistä sekä poliisin ja edustuston lupahallintohenkilöstön uudelleenkouluttamista näistä lainsäädännön täytäntöönpanoon kuuluvista asioista on näin ollen myös huolehdittava asianmukaisesti

arvoisa puhemies tässä ollaan todellakin siirtymässä nyt hyvään suuntaan ja yhtenäistämässä käytäntöjä nykyäänhän jo passin osalta on voitu toimia niin että sitä voidaan hakea sähköisesti ja toimittaa sitten suoratoimituksena r kioskiin ja tässä lakiuudistuksessa ollaan ollaan tätä menettelyä selkeyttämässä myös henkilökortin osalta siten että nämä kaksi rinnasteista asiakirjaa eivät ole toisistaan poikkeavia ja tärkeää on myös että nämä henkilökortin osalta nyt tapahtuvat uudistukset palvelevat nykyistä paremmin tätä ulkomaalaisten henkilöiden suurta määrää mikä suomessa on

arvoisa rouva puhemies suomi ei ole pystynyt luomaan yhden kortin järjestelmää joka on ollut työn alla varmaan viitisentoista vuotta ja jossa kansaneläkelaitoksen asiakaspalvelu kortilla se olisi myös asiakkaiden ja suomen

monessa muussa maassa muun muassa virossa on pystytty tähän joskin lähtivät tyhjältä pöydältä olisi toivottavaa että tätäkin hanketta pystyttäisiin valmistelemaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä oleva esitys koskee pääasiassa yksityisiin turvallisuuspalveluihin liittyvien lupaprosessien sujuvoittamista tavoite ja esityksen sisältämät ehdotukset yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain täsmentämiseksi ovat kannatettavia lupaprosessien sujuvoittaminen kuuluu hallitusohjelmaan kirjattuihin hallituskauden tavoitteisiin tällä esityksellä on myös tavoiteltavia taloudellisia vaikutuksia ja myös niitähän me täällä haemme lupahakemus vartijaksi järjestyksenvalvojaksi ja turvasuojaajaksi voitaisiin panna vireille myös sähköisesti eikä henkilökohtaista käyntiä poliisilaitoksella normaalisti edellytettäisi edellytettäisi tämän johdosta esimerkiksi verrattaessa passihakemusten sähköiseen käsittelyyn on pystytty toteamaan että sähköisessä menettelyssä asian käsittely vie aikaa noin viisitoista minuuttia vähemmän kuin perinteisessä menettelyssä käsitelty aika aika kuulostaa pienelle mutta pitkässä juoksussa ja pidemmällä kaavalla se on merkittävä

arvoisa rouva puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alussa voimaan tulevaa yksityisistä turvallisuuspalveluista annettua lakia ehdotetut muutokset koskevat pääasiassa yksityisiin turvallisuuspalveluihin liittyvien lupaprosessien sujuvoittamista pidän esitystä kokonaisuutena hyvänä tämän hallituksen esityksen tavoitteena on yksinkertaistaa joustavoittaa ja selkeyttää vartijaksi järjestyksenvalvojaksi ja turvasuojaajaksi hyväksymiseen liittyviä säännöksiä esityksen säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten että hyväksymisviranomaisena voisi hakijan kotikunnan poliisilaitoksen sijasta olla mikä tahansa poliisilaitos hyväksymisen voisi myös peruuttaa mikä tahansa poliisilaitos tämä on hyvä muutos koska poliisiasemien verkko vähenee päätöksiemme mukaisesti koko ajan ja eri palveluja keskitetään entisestään tietyille poliisiasemille tällä tavoin eri laitosten välinen kuormitus tasoittuu ja lupahallinnon resursseja voidaan ohjata nykyistä joustavammin hakemus voidaan tulevaisuudessakin jättää poliisilaitokselle mutta se voitaisiin panna vireille myös kotona sähköisesti omalta tietokoneelta esityksen mukaan poliisilaitos voisi kuitenkin erityisestä syystä velvoittaa hakijan saapumaan poliisilaitokselle henkilökohtaisesti onkin hyvä että tarvittaessa voidaan henkilö pyytää poliisiasemalle jolloin nähdään hakemuksen jättänyt henkilö monesti minuutti keskustelua henkilön kanssa antaa paremman kuvan kuin hakemuksessa mahdollisesti oleva valokuva poliisilaitokset käsittelevät vuosittain yksityisen turvallisuusalan lupa asiaa sähköisen käsittelymahdollisuuden myötä on arvioitu että yhden asian käsittely vie aikaa noin viisitoista minuuttia vähemmän kuin perinteisessä menettelyssä käsitelty asia mikäli kaikki yksityisen turvallisuusalan lupa asiat voitaisiin käsitellä pelkästään sähköisessä menettelyssä saataisiin esityksen arvioiden mukaan noin kahden henkilötyövuoden säästö poliisilaitoksen lupahallinnon resursseista se ei ole ollenkaan merkityksetön

tässä lakiesityksessä on tavoitteena tehdä muutoksia ensi vuoden alussa voimaan tulevaan lakiin esitys on tarpeellinen ja hyvä esimerkki siitä että jo kerran päätettyä ja pääteltyä voidaan parantaa mikäli tahtotilaa on lain tavoitteena on vähentää hallitusohjelman mukaisesti sääntelyä ja sujuvoittaa prosesseja samalla vähennetään tarpeetonta työtä ja alennetaan kustannuksia ottamalla käyttöön sähköinen asiointi lisäksi hyväksymisviranomaisena voisi olla mikä tahansa valtakunnan poliisilaitos tämä on erinomainen asia kun kansalaiset matkustavat valtakunnan sisällä yhden poliisilaitoksen alueelta toisen alueelle niin pystytään asioimaan sillä poliisilaitoksella jonka alueella kulloinkin ollaan uutena asiana on kannatettava lisäys joka mahdollistaa turvallisuusalan elinkeinoluvan saaneen yrityksen toimia myös suomalaisella aluksella myös silloin kun alus liikkuu suomen vesialueen ulkopuolella hyvää esityksessä on myös se että poliisihallitukselle annetaan valtuutus määrätä lakiin perustuvien koulutusten opetusaiheista opetussisällöstä ja tuntijakaumista menettely yhtenäistää koulutusta ja siten ennaltaehkäisee mahdollisia ristiriitatilanteita itse työssä arvoisa rouva puhemies kannatan lakiesitystä

arvoisa rouva puhemies olisi kyllä hienoa jos hallitus kokonaisuudessaan tänään istuisi täällä kun oppositiosta tulee näitä kehuja niin runsaasti mutta ministeri orpo varmaan välittää meidän suuret kiitoksemme täällä on paljon arvosteltu sitä että hallituksen lainvalmistelu on ollut kiireistä ja hätäistä ja monenlaisia arviointeja on niistä puuttunut tässä esityksessä on hyvänä esimerkkinä hyvä valmistelu tässä on menty asian ytimeen yksinkertaistetaan lainsäädäntöä ja pyritään tuomaan turvallisuuspalvelua koskevia säädöksiä yhden lain alle hakemusta ja menettelytapoja myös sujuvoitetaan mikä antaa sen tunteen että nyt mennään sellaiseen suuntaan kuin nykyinen digitaalinen aika mahdollistaa joten toistan jälleen itseäni onnittelut hallitukselle

arvoisa rouva puhemies on todellakin hyvä sekä poliisin viranomaisen että sitten yksityisen turvallisuusalan kannalta että tätä lupahakemusten prosessia sujuvoitetaan ja kevennetään yksi ongelmahan tällä hetkellä näiden yrittäjien kannalta on ollut se että hyväksymishakemusten käsittelyajat eri poliisilaitoksilla vaihtelevat ja silloin yrittäjät myös keskenään ovat olleet eriarvoisessa asemassa nyt sitten

sujuvoittaa tätä prosessia ja myös tietenkin se että tämä hakemuksen henkilökohtaisen jättämisen tarve vähenisi ja ja lupaprosessiin kokonaisuutena kuluva aika lyhenisi on on toki myönteinen asia tuo kahden henkilötyövuoden säästö on tietenkin melko pieni asia koko poliisin toimintakenttää ajatellen mutta joka tapauksessa myönteinen askel

rouva puhemies kuten totesin äskeisessäkin kohdassa sähköiseen järjestelmään siirtyminen on erittäin perusteltua mutta ehkä voi todeta myös tässä kohtaa että ehkä se on pikkuhiljaa ihan tarpeellista jos meillä ei kerran näitä poliisilaitoksia ole joka puolella suomea ne kohtuuttomat matkat yrityksille lähteä viemään sitä lappusta tai hakemaan sitä päätöstä kuulostavat tietenkin aika kauhealta jos ne matkat ovat satoja kilometrejä näkökulma tähän on otettava ja samoin tähän mihin edustaja räsänen kiinnitti huomiota että kahden henkilötyövuoden vähennys kuulostaa tietysti ihan hyvältä jos jos oikeasti näin on tulossa tämä nopeutus tähän asioiden käsittelyyn mutta kun tiedetään että poliisilta on häviämässä yli kahdeksansataa henkilötyövuotta niin kahden henkilötyövuoden parannuksella ei vielä ihan hirvittävän paljon tätä asiaa edistetä tässä sen lisäksi että se hakemus voidaan jättää ja käsitellä tietysti on hyvä että mikä tahansa poliisilaitos voi sen myöskin peruuttaa koska meillä on paljon hienoja yrityksiä mutta meillä on myöskin semmoisia tilanteita joissa kaikki yritykset eivät toimi ihan asianmukaisesti ja sen takia on erittäin perusteltua että se peruutus voidaan myöskin tehdä minkä tahansa poliisilaitoksen toimesta

arvoisa rouva puhemies todellakin suomessa on aika vihdoin ja viimein siirtyä sähköiseen asiointiin eri puolilla ja tästäkin hyvänä esimerkkinä tässä esityksessä on todettu tämä mitä passihakemuksen osalta on käynyt elikkä kun on siirrytty sähköiseen asiointiin niin niin yhden passihakemuksen käsittelyssä on on pystytty säästämään aikaa noin viisitoista minuuttia joka silloin kun asioita on paljon on merkittävä säästö tässä kohtaa toki niin kuin edellisissä puheenvuoroissa on todettu

yksityisen turvallisuusalan viidestätoistatuhannesta lupa asiasta niin käytännössä se ei ole kuin maksimissaan kahden henkilötyövuoden säästö mutta joka tapauksessa tämä on se suunta johon pitää suomessa mennä muillakin sektoreilla

arvoisa rouva puhemies tekniset muutokset vastaamaan nykyaikaista it yhteiskuntaa ovat varmasti perusteltuja nyt kun paikalla on myös ministeri niin oikeastaan tämmöinen ehkä vähän kysymyksenluontoinenkin puheenvuoro kun yksityisen turva alan tehtävien määrä on kasvussa ja koko toimiala on on kasvussa on hyvä että tämän yksityisen turva alan lainsäädäntöä kootaan yhteen lakiin saadaan selkeytettyä tätä tilannetta viranomaisten ja turvallisuuspalveluja tuottavien toimijoiden välillä kysyisin ehkä ministeriltä enemmänkin sitä mitä ministeri arvioi kuinka tällä yksityisen turva alan tehtävien ja lainsäädännön joustavoittamisella ja tehtävien kasvulla voidaan keventää poliisin tehtävien määrää tällä hetkellä ilman että perustuslain mukaisesti viranomaistehtävät sinänsä vaarantuvat tämä rajapinta on tietenkin herkkä yksityisen ja viranomaistehtävien välillä

arvoisa rouva puhemies digitalisaatiota voidaan todella hyödyntää

siten voidaan helpottaa ihmisten arkea voidaan helpottaa yrittäjyyttä ja helpottaa työllistymistä on muitakin tavoitteita jotka muun muassa brasiliassa digitalisaation hakeminen on voimakkaasti lisääntynyt vaikka siellä ei välineistökään ole ihan kunnossa sen takia että sillä voitiin ohittaa korruptiota vaatinut yksi vaihe eli sillä ehkä voidaan myöskin vähentää maailmanlaajuisesti ajatellen korruptiota ministeri berner on mielestäni hyvin tehokkaasti ajanut tätä normien purkuhanketta kaikkihan voimme sieltä norminpurku fi sivulta sitä seurata ja niin kuin näemme näitä esityksiä nyt tulee eduskuntaan meidän pitää vain jatkaa tätä puristusta myöskin hallituspuolueiden eduskuntaryhmät ovat tässä olleet poikkeuksellisen aktiivisia jotta jotta tämä hanke nyt hyvin

arvoisa rouva puhemies olisin jatkanut hieman siitä mitä edustaja kari jo puheenvuorossaan

otti kantaa miten te hyvä ministeri näette tämän kun nyt julkista valtaa siirretään yksityisille toimijoille järjestyksenvalvojille ja niin poispäin sehän on näin että poliisi loistaa monesti poissaolollaan kun poliisia tarvittaisiin meillä meillä on poliisille selvä tilaus ja sille että ihmiset tuntisivat sitä turvallisuutta näettekö tässä minkäänlaisia minkäänlaisia ongelmia tai mitä ajatuksia herättää juuri tämä julkisen vallan siirtäminen siirtäminen eteenpäin miltä se vaikuttaa meillä suomessa

arvoisa puhemies niin kuin keskustelusta kuuluu olemme liikuttavan yksimielisiä siitä että pidämme hyvänä sitä että että sähköisiä palveluita kehitetään ja laajennetaan mutta samalla on myös hyvä olla sillä tavalla rehellinen että katsoo mihin johtopäätöksiin me olemme tulleet kun olemme eduskuntana tarkemmin tarkastelleet näitä sähköisiä palveluja ja ja asiantuntijat ovat laajasti eduskunnalle lausuneet että sähköisten palveluiden kehittäminen on ollut aivan liian tekniikkakeskeistä eikä ole löytynyt tällaista viranomaisten tai ministeriöiden välistä yhteistä näkemystä siitä miten

vähintään miljoonan euron kokoista hanketta ja näitten hankkeiden yhteenlaskettu arvo on miljardi sen lisäksi että tätä kehitystyötä tehdään kiinnittäisin huomiota myös siihen että monet näistä hankkeista ovat tulleet merkittävästi kalliimmiksi kuin ennakkoon on arveltu myös tämä edellinen asia mitä täällä käsiteltiin sähköinen henkilökortti on pyörinyt eduskunnan pöydällä tavalla tai toisella jo kymmeniä vuosia vaikka yhteistä tahtotilaa on siihen että paljon pitää tällä sektorilla tehdä niin pitää myös olla kriittisyyttä että kaikki ei todellakaan ole mennyt niin kuin strömsössä

arvoisa puhemies tällä lainsäädännöllä ei olla julkista valtaa siirtämässä yksityisille toimijoille sen enempää kuin

toimijoilla nykyisin on toimintakenttää tässä turvallisuussektorilla edelleen poliisilla todellakin säilyy se viranomaisvastuu yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta mutta kyllä tähän liittyy sinänsä suuri huoli siitä kysymyksestä josta jonkin verran on käyty keskustelua eli poliisiresursseista tässä puhutaan todellakin kahdesta henkilötyövuodesta mikä mikä ei ole keskeisin asia tässä esityksessä mutta täytyy todeta että kehyspäätös jossa päätettiin asteittain viisi ja kymmenen miljoonan euron lisäyksestä poliisin resursseihin oli kyllä sinänsä pettymys koska se ei tule tule valitettavasti sitä aukkoa paikkaamaan mikä tällä vaalikaudella on kehittymässä kun nyt puhutaan tästä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vastuusta ja viranomaistehtävistä niin kysyn ministeri orpolta mikä teidän arvionne on mikä on se poliisin henkilöstön vähenemä vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä nyt tämän

se arviohan on ollut ollut siellä kuudensadan poliisimiehen luokkaa aikaisemmin mikä se mikä se nyt tulee olemaan minun ymmärtääkseni se vähenemä on edelleenkin

arvoisa rouva puhemies jos aloitan tästä poliisien määrästä niin näillä nyt käsittelyssä olevilla henkilökortti tai turvapalveluasioilla ei ole sinänsä resurssivaikutusta niin että se olisi merkittävää suoranaisesti mutta poliisien määrään jos olisi menty niillä kehyksillä jotka olivat vielä ennen nyt viimeistä hallituksen kehyspäätöstä niin silloin poliisihallitus arvioi että nykyisestä noin seitsemästätuhannestakolmestasadasta poliisimiehestä ja naisesta määrä kehyskaudella olisi laskenut jopa kahdeksallasadalla mikä on dramaattinen lasku olen siihen sanonut aikaisemminkin että minusta se on liikaa varsinkin kun turvallisuusympäristö on muuttunut muuttunut merkittävästi nyt kehyspäätöksessä lisättiin ensi vuodelle viisi miljoonaa ja tuleville vuosille kymmenen miljoonaa edustaja räsänen hyvin hyvin kuvasi minä olen pyytänyt poliisihallitusta nyt laskemaan millaiseen millaiseen poliisimäärään tämä johtaa sillä ei missään tilanteessa pystytä taklaamaan sitä koko vähenemistä mutta meidän täytyy muistaa että tulee seuraavia kehyksiä ja seuraavia budjetteja ensi vuoden osalta tilanne on taas niin että niukin naukin pärjätään me uskallamme nostaa koulutusmääriä mutta se koulutusmäärien nostaminenkin yli sen mitä me voimme näille nuorille luvata työpaikkoja sen valmistumisen jälkeen täytyy ottaa huomioon mutta meidän täytyy tehdä myöskin poliisin poliisin sisällä edelleen tehostamistoimenpiteitä joilla me pystyisimme suuntaamaan niitä varoja nimenomaan siihen poliisimiesten ja naisten määrän määrän laskun taittamiseen käyttänyt semmoista työnimeä että minusta alle seitsemäntuhannen poliisin ei saisi mennä joka tarkoittaa siis nykyisestä seitsemästätuhannestakolmestasadasta laskua mutta sekin on todella kovan työn takana tässä julkisen talouden tilanteessa mehän karsimme kehyksessä neljänsadan miljoonan euron edestä lisäleikkauksia mutta siinä tilanteessa pystyttiin kohdistamaan kuitenkin nämä pienetkin lisäykset sinne poliisille mistä olen tyytyväinen sinänsä mutta sitten vielä tähän turva alaan kuten entinen ministeri räsänen totesi tässähän ei toimivaltaa olla siirtämässä minnekään meillä on hyvin rajattu lainsäädännöllä se mikä on yksityisten turvapalveluiden tehtävä ja tehtäväkenttä itse näen sen niin että niitä pystytään käyttämään laajalti ja käytetäänkin tänä päivänä yhteiskunnassa esimerkiksi erilaisten kauppojen turvallisuuden takaajina tai julkisissa tilaisuuksissa ja niin edelleen se vapauttaa poliiseja siihen tärkeään tehtävään missä heidän pitää olla eli päivystysvalmiudessa liikkeellä puuttumaan sitten vakavampiin vakavampiin rikoksiin tai auttamaan ihmisiä akuuteissa hätätilanteissa kyllä tämä on hyvä mutta siinä edustajat ovat ihan oikeassa jotka kysyivät tätä että meidän pitää olla hyvin tarkkana siitä että se toimivalta ja viranomaisvaltuudet ovat ja pysyvät poliisilla tässä maassa

arvoisa puhemies kiitos ministeri orpo hyvistä vastauksista halusin vain tässä vielä oikaista edustaja räsänen sanoitte että tämä esitys ei sinänsä siirrä julkista valtaa näinhän se on minun kysymykseni olikin tällainen aasinsilta koko tähän aiheeseen ymmärtääkseni tilanne on järjestyksenvalvojien koulutuksessa ja heidän osaltaan aika hyvä sinne koulutukseen on paljon hakijoita ja se herättää mielenkiintoa nuorissa ihmisissä se on tietysti hyvä asia että on kiinnostava ammatti voisi sanoa jopa nouseva ammatti meillä tulossa tänne suomeen poliisia me tarvitsemme voisi tähän loppuun vielä sanoa näin että että kun poliisit vähenevät niin yleinen turvallisuus heikkenee tai jos heitä ei ole tarpeeksi sitten minun on pakko hoitajana lisätä tähän että kun hoitajat vähenevät ja heitä vähennetään niin potilasturvallisuus heikkenee olemme turvallisuuskysymysten keskellä hyvin monen muunkin ammattiryhmän kanssa

arvoisa rouva puhemies on huojentavaa kuulla että ministerikin ajattelee niin että ei siirrä julkista valtaa se tässä lakiesityksessä myös pohjalta löytyy niin kuin edustaja juvonen totesi kysymys olikin ehkä tältä osin retorinen mutta mutta siltä osin uskallan olla vähän ministerin kanssa myös eri mieltä kehyksessä tulee olemaan reikä tulevina vuosina nämä viiden plus kolme kertaa kymmenen miljoonan lisäykset eivät riitä kattamaan poliisien eläkeiästä johtuvaa eivätkä muustakaan poistumasta johtuvaa vähennystä saatikka sitten sitä lisäystarvetta joka poliisien määrässä edelleenkin on seitsemäntuhattakolmesataa on tällä hetkellä poliisimiesten ja naisten vahvuus muutama vuosi sitten se oli seitsemäntuhattaviisisataa tämä lasku on kova ja varsinkin jos se lasku jatkuu vielä tulevina vuosina me olemme huomattavasti pienemmällä poliisimiesten ja naisten määrällä kuin ruotsissa toisessa sivistysvaltiossa naapurissa sillä on välittömiä vaikutuksia ihmisten turvallisuuteen jos ei aivan välittömiä niin ainakin reuna alueilla syrjäalueilla vaikutukset näkyvät jo tänä päivänä olisi huojentavaa kuulla ministeriltä toteamus siitä että ihan ei mennyt nappiin tämä kehys tältä poliisien osalta uskon että ministeri itsekin näin ajattelee

arvoisa rouva puhemies sanotaan niin että vähän jäi vielä tehtävää eteenpäin päästiin jos siis tavoite on se että pystytään poliisimiesten ja naisten määrän lasku taittamaan niin niin silloin meidän täytyy saada kehyksiin lisärahaa jota nyt tuli jonkin verran mutta sen lisäksi täytyy varmasti tehdä tässä julkisen talouden tilanteessa omia toimenpiteitä mikä on myöskin myöskin ihan kiistatonta se täytyy huomioida että

valmistuvien määrät vaikka me pystyisimme nostamaan poliisikoulutuksen aloituspaikkoja niin me emme pysty kokonaan vastaamaan tähän suureen eläköitymisen määrään pelkästään määrärahatkaan eivät tässä tilanteessa riitä koska eläköityminen on niin suurta tulevina vuosina nyt meillä on yksi sellainen ihan käytännön ongelma johon olen pyytänyt selvityksen ja toimenpide ehdotuksia että meillä on kuitenkin hakijoita poliisiammattikorkeakouluun ollut noin tuhat mutta niitä jotka läpäisevät kokeet on valitettavan vähän eli sitä nytkin tälle vuodelle varattua varattua aloituspaikkojen määrää ei pystytty täyttämään kuin osittain siellä on ongelmia pärjätä sekä kielitestissä että että myöskin fysiikkatestissä tämä on tämä on asia johon meidän pitää etsiä ratkaisua miten me saamme hyvää hyvää ainesta hakemaan hienoon poliisin ammattiin

puhemies muistutan että vuosi sitten hiukan ennen vaalikauden vaihtumista kaikki eduskuntaryhmät yksimielisesti sisäisen turvallisuuden parlamentaarisessa ryhmässä sitoutuivat siihen että sisäisen turvallisuuden resurssit ja henkilöstömäärä säilytetään vähintään nykyisellä tasolla silloin todettiin että kaiken kaikkiaan se rahoitustarve kehyskaudella kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista olisi noin sata miljoonaa euroa mitä mitä tarvitaan sen paikkaamiseksi jotta jotta pystytään pystytään tuo taso säilyttämään nuo sisäisen turvallisuuden haasteethan eivät ole viime vuodesta vähentyneet vaan ne ovat päinvastoin lisääntyneet maahanmuuton ja ja myös terrorismi ilmiön ilmiön vuoksi eli uhkakuva arviotkin ovat ovat kasvaneet joten mielestäni eduskunnan kyllä tulisi tässä ryhdistäytyä kaikkien eduskuntaryhmien ryhdistäytyä ja ja pysyä siinä sitoumuksessa mikä mikä on tehty varsinkin kun nuo haasteet ovat ovat edelleen kasvaneet tässä suhteessa kyllä ymmärrän ministeri orpon vaikeaa tilannetta hallituksessa jossa näitä säästöjä tehdään mutta

muun muassa näissä poliisiasioissa ministeri viittasi hyvin poliisikoulutuksen määrään että viime vuosina varmistamaan sitä että meidän aloituspaikkoja täytetään osaavilla ja pätevillä ihmisillä joiden koulutus sitten vastaa poliisin tehtäviä niitä vaikeita tehtäviä joita poliisilla on toivoisinkin että tätä lainsäädännön uudistamista tai asetusten uudistamista poliisikoulutuksen kriteereissä kiirehdittäisiin koska poliisikoulutus kestää lyhyimmilläänkin tänä päivänä kolme vuotta ja nyt syksyllä aloittavat opiskelijat valmistuvat vasta vuonna kaksituhattakaksikymmentä tai sen jälkeen näin ollen onkin ensiarvoisen tärkeätä nimenomaan ensiksi kiinnittää huomiota koulutukseen siihen että saadaan aloituspaikat täyteen ja sen jälkeen mahdollisesti katsoa sitä pitääkö aloituspaikkojen määriäkin lisätä jotta saisimme tuleville vuosille toivottavasti lisääntyvissä kehyksissä

arvoisa rouva puhemies kyllä tässä nyt oli ihan pakko ottaa puheenvuoro ja ilmaista vahva tuki sekä edustaja räsäsen että edustaja karin puheenvuoroille muistan kun viime kaudella tässä salissa tai ei varsinaisesti tässä salissa mutta noin kuvaannollisesti tässä salissa osa kansanedustajista ja erityisesti silloisesta oppositiosta piti jopa tätä aivan liian alhaisena poliisien määränä siis aivan liian alhaisena määränä poliiseja silloiseen turvallisuustilanteeseen jos nyt sitten katsotaan mihin maailma on muuttunut turvallisuustilanteen osalta ja myöskin sitä faktaa että nyt näiden kehyslukujen valossa väistämättä poliisinaisten ja miesten määrä tulee tulee laskemaan niin olen suurella hämmästyksellä seurannut tätä keskustelua jonka hiljaisuuden on melkein voinut tässä salissa kuulla että nyt tältä eduskunnalta ei löydykään sitten niin paljon huolta sisäisen turvallisuuden huolehtimisen tilanteeseen olen ihmetellyt mistä se oikein sen takia on erinomaisen hyvä että täällä on asiaan perehtyneitä edustajia kuten edustaja entinen ministeri räsänen ja ja edustaja kari jotka pitävät tätä esillä tätä ei saa päästää unohtumaan ja tämä on aivan olennainen asia nyt kun hallituksessa

niin kokoomus keskusta kuin nyt muistan että nimenomaan perussuomalaiset pitivät ääntä tästä viime kaudella poliisia on aivan liian vähäinen määrä suomen turvallisuustilanteeseen siinä tilanteessa nyt turvallisuustilanne on on heikentynyt ja tosiasiallisesti hallitus leikkaa poliisinaisten ja miesten määrästä herää kysymys missä ovat nyt ne edustajat edustaja hongisto ja kumppanit jotka viime viime kaudella tästä asiasta pitivät pitivät ääntä missä on nyt se sisäistä turvallisuutta vahvistava politiikka joka oli erään puolueen aivan kärkiteemoja herätän vain tämmöisiä retorisia

arvoisa rouva puhemies en ole aivan varma mutta minulla on sellainen muistikuva että ne kehykset joihin on tehty hallitusohjelmaneuvotteluissa viidenkymmenen miljoonan lisäys oikeudenhoitoon ja nyt siis tehtiin viiden plus kymmenen miljoonan lisäykset ovat viime hallituksen tekemiä että tässä on nyt kahteen otteeseen saatu lisärahoja jotta päästäisiin siihen tavoitteeseen minkä se parlamentaarinen parlamentaarinen työryhmä linjasi se lisäys hallitusohjelmaneuvotteluissa siis oli viisikymmentä miljoonaa mistä poliisin osuus miljoonaa tälle vuodelle me olemme tämän turvapaikkakriisin akuutin tilanteen myötä saaneet lisämäärärahoja ja kiitos myöskin eduskunnan lisäyksiä loppuvuodesta joilla joilla tämän vuoden tilanne on turvattu ensi vuoden tilannetta nyt pystytään parantamaan mutta ne ongelmat jotka haastavat tämän määrän ovat siellä kehyskauden lopulla siksi meillä on nyt ensisijaista saada poliisikoulutettavien määrää nostettua se on aivan kaikki kaikessa ja sitten taas

toivon että julkisen talouden tilanne on parantunut niin paljon pystytään tekemään ilman ilman suurempaa dramatiikkaa näitä lisäyksiä loppukaudella niin että pystytään turvaamaan sitten myöskin näiden valmistuneiden henkilöiden työllistäminen mutta sitä ei käy kiistäminen että tämä tilanne on on vaikea ja nämä lisämäärärahat eivät todellakaan riitä siihen että pystyttäisiin se koko vähenemä se noin kahdeksansataa mikä on arvio vanhoilla kehyspohjilla peittämään mutta sen eteen että se saadaan taitettua ja löydetään keinot millä se saadaan turvattua tehdään kaikki mahdollinen ja mielelläni otan tämän salin tuen siinä

niin täytyy mainita se että eduskunta teki viime vuonna loppuvuoden lisäyksiä niin että supolle tuli viisisataatuhatta paikallispoliisin toimintaan kolmesataatuhatta sitten mpklle annettiin neljänsadantuhannen maanpuolustustoiminnan tukemiseen ja sitten vielä maahanmuuton tiedotustoimintaan annettiin

rouva puhemies edustaja lindtmanin kanssa olimme olimme hallintovaliokunnassa edellisellä kaudella ja näistä asioista keskusteltiin siellä hyvin pitkään yhdyn edustaja lindtmanin huoleen siitä että poliisien määrä on liian alhainen ja liian vähäinen mutta kuten tuossa ministeri totesi tällä hetkellä eletään sen talouden varassa joka tehtiin edellisellä hallintokaudella ja kun edellisellä hallintokaudella on varoja leikattu niin nyt eletään sitä mutta tässä edustaja vähämäkikin todisti ansiokkaasti että että lisämäärärahoja on jaettu toki kannan huolta siitä kuten ymmärsin että edustaja lindtmankin kantaa huolta että meillä poliisimäärä ei ole riittävä kun ministeri totesi että teemme kaikkemme jotta saisimme poliisille lisärahoitusta jotta kykenemme turvaamaan kansalaisten tasavertaisen kohtelun ja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymisen valtakunnan alueella niin on hienoa huomata että myöskin oppositio kantaa tässä asiassa huolta ja kun asioita aletaan käsittelemään niin luotamme saavamme tästä opposition tuen

puhemies näin isoa asiaa voi tietenkin käsitellä pieninä paloina luettelemalla pieniä summia joita lisätään samaan aikaan kun isoja summia vähennetään samalla lailla voi kiittää edellistä hallitusta tai syyttää ihan sen mukaan millaista viestiä haluaa hakea mutta edellisen hallituksen ansioksi kumminkin voi sanoa muun muassa sen että aloituspaikkojen lisääminen käynnistettiin aloituspaikkojen lisääminen käynnistettiin viime hallituskauden aikana niin että myös tämän parlamentaarisen työryhmän osalta aloituspaikkoja poliisikoulutukseen haluttiin lisätä haluan kyllä vielä varmistaa ministeriltä sen mitä aikaisemmin ehdin jo kysyä että pitäisikö tätä poliisikoulutuksen joko asetusten tai lainsäädännön uudistamista kiirehtiä niin että pystyttäisiin tavalla tai toisella varmistamaan että poliisin ja siihen liittyvän poliisikoulutuksen tiedottamista uudistetaan niin että me saisimme mitat täyttäviä poliisimiehiä ja naisia jatkossa sen mukaan mitä me tavoitteeksemme asetamme yli kolmeasataa haimme ja ja vajaa kahdeksisadaksi viimeksi saimme sen lisäksi muistutan kyllä kaikkia edellisen kauden opposition edustajia vähän reilu vuosi sitten senaatintorilla kaikuneesta suomen poliisijärjestöjen liiton yhteisestä viestistä meitä on liian vähän eikä poliiseja tänä päivänä ole yhtään enemmän kuin silloinkaan

viime kaudella olin itse lakivaliokunnassa ja hallintovaliokunnan varajäsenenä ja poliiseista ja heidän resursseistaan ja siitä onko heitä riittävästi on puhuttu viime kaudella ja ja myös varmasti aikaisemminkin kun en ole itse täällä ollut ja keskustelu jatkuu minusta on hyvin tärkeää että me käymme täällä rakentavasti ja ja yhdessä tätä keskustelua niin oppositio kuin hallitus koska turvallisuus koskettaa meitä jokaista ja ja se on asia joka tulee meitä jokaista vastaan liikummepa sitten päivisin tai iltaisin tuolla ja mietimme meidän hyvä siellä kulkea kyllä hallitus on kuullut sen viestin ja hallituksen sisälle on viety viesti mikä on tullut perussuomalaisten ryhmästä täällä lindtman kyseli meidän peräämme meillä on meillä on täällä asiantuntijoita koska meillä on poliiseja ja he ovat kyllä kertoneet sieltä omakohtaisesta kokemuksesta ja näkemyksestä sen millainen tilanne on ja viestejä on kuultu me elämme tosi vaativassa tilanteessa tällä hetkellä kun meillä on räjähtänyt tämä turvapaikanhakijatilanne käsiin ja yleinen maailmanrauhakin

arvoisa rouva puhemies eri maissa poliisi toimii joissain tilanteissa aivan eri periaattein yhdysvalloissa poliisi pääsääntöisesti partioi yksin autolla pääsääntöinen työajan käyttö on liikenteessä halutaan ajaa autolla niin että kansalaiset näkevät että poliisi on seuraamassa tilannetta elinkaaren loppuvaiheessa olevat poliisiautot siirretään eri paikkoihin ilman miehitystä tällä on erittäin olennainen liikenneturvallisuutta edistävä ja nopeutta alentava vaikutus eli itse asiassa voisi sanoa että jos poliisien määrää halutaan onhan sekin tapa mutta poliisien taitavammalla käytöllä voisi saada ennakolta ehkäisevämmän tehon jos asia miellettäisiin vähän uudella tavalla valtion kannalta poliisiauton kustannuksista merkittävä osa on veroja jotka menevät valtion kassaan samoin polttoainekuluistakin on kallista on valtiolle halpaa

arvoisa puhemies tämä sisäisen turvallisuuden aika dramaattinenkin muutos on tullut meille kaikille kuitenkin yllätyksenä tämän maahanmuuton myötä jo edeltävinä kausina sisäinen turvallisuus on heikentynyt ja ihmisten turvallisuudentunne on sitä myöten heikentynyt suurimpana ongelmana on koettu kuitenkin syrjäytymisongelmat ja muut sosiaaliset ongelmat sen päälle on tullut vielä tämä maahanmuuttotilanne joka vaikuttaa nyt sisäisen turvallisuuden näkökulmasta aika hallitsemattomalta

arvoisa puhemies kun täällä on kiitelty siitä että lisämäärärahoja on annettu niin täytyy kyllä nyt huomioida nämä mittasuhteet jos puhutaan noin kymmenen miljoonan euron tasokorotuksesta ja kun me tiedämme miten valtava se aukko on ajatellen tätä tätä vaalikautta ihan niin kuin ministeri orpo tuossa totesi ennen tätä kehyspäätöstä oli arvioitu että vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä meillä kahdeksansataa poliisimiestä vähenee me tiedämme että tuolla kymmenellä miljoonalla ei paikata siitä kuin pieni osa eli meillä on edelleenkin nyt niiden päätösten valossa mitkä hallitus on tähän saakka mihin edustaja juvonenkin viittasi tilanne se että meillä on useiden satojen poliisimiesten vähenemä edessä tämän vaalikauden aikana ellei uusia päätöksiä tule ja niitä uusia päätöksiä todella tarvitaan en usko että suomalainen yhteiskuntarauha ja ja kansalaisten turvallisuudentunne yksinkertaisesti kestävät sitä sitä linjausta joka tällä hetkellä on on voimassa ehdottomasti tarvitaan tarvitaan merkittäviä lisäyksiä poliisin

arvoisa rouva puhemies nyt kun puhutaan poliisiasioista niin ajattelin sanoa muutaman muutaman monet vihreiden kansanedustajat ovat muun muassa ehdottaneet että poliisikoulutus pitäisi uudistaa niin että entistä enemmän maahanmuuttajataustaisia henkilöitä pitäisi saada poliisikoulutuksen piiriin käsittääkseni hallituksen puolelta on tullut myönteiseen suuntaan oleva oleva vastaus tähän olisin kysynyt tässä itse asiassa väliaikatietoja onko tämmöinen hanke käynnistynyt ja jos se on käynnistynyt niin miten se näkyy konkreettisesti

kun sisäisestä turvallisuudesta puhutaan niin olen huolissani siitä että meillä on valtakunnan sisällä erittäin merkittäviä eroja turvallisuustilanteessa sen takia että poliisi ei kaikkialla kaikilla paikkakunnilla kunnolla enää näy kotipaikkakunnallani ilomantsissa voi sanoa että kun nyt ollaan poliisiasemaa viemässä sieltä kokonaan pois se on johtanut siihen maakunnan sisällä että kaikki poliisipalvelut keskittyvät joensuuhun siellä kyllä poliisia näkee kun käy asioimassa niin kyllä siellä

törmää melkein joka kadunnurkassa mutta sitten kun siellä reuna alueella liikkuu niin siellä ei poliisia kyllä juurikaan näy liikennevalvontaa jonkin verran toki tehdään mutta summa summarum olisi kuitenkin tärkeää pitää huoli seuraavan selonteon tai jonkun tutkimuksen aikana että tarkasteltaisiin asiaa koko maa huomioiden eikä niin että vain kasvukeskusten poliisipalvelut ovat kunnossa ja muilla alueilla ei sitten ole palveluja juuri ollenkaan tämä on iso asia ja puute joka aiheuttaa sen että yleensä erilaiset lieveilmiöt ja jopa kovempi rikollisuus leviävät sitten semmoisiin paikkoihin missä valvontaa on vähemmän

meillä ihmisillä on henkilökohtaisia ominaisuuksia siinä suhtaudummeko uusiin ehdotuksiin ikään kuin tyrmäävästi vai vai jopa innostuneena edustaja lehden ehdotus jos oli tulkittavissa tulkittavissa ehdotukseksi suunnilleen kuului niin että amerikassa vanhat poliisiautot kierrätetään teiden varsille ja sitä kautta toimimaan turvallisuuden takaajina niin paljon kuin rakastankin uusia ehdotuksia ja ideoita niin en kumminkaan kannata suomeen tämmöisen poliisien kylmäasemaverkoston käyttöönottoa meillä on useiden satojen poliisimiesten vaje niin kuin tässä on tullut esiin ja yksityinen turva ala ei sitä paikkaa perustuslainkin näkökulmasta viranomaistehtävät kuuluvat viranomaisille tältäkin osin tämä keskustelu on selvä mutta halusin myös käyttää puheenvuoron edustaja yanarin puheenvuoron jälkeen ja ja tukea tätä ajatusta maailma muuttuu yhteiskunta muuttuu meille tulee uusia ihmisiä toisista kulttuureista on erinomaisen tärkeätä että jo nyt kun poliisissa toimii myös maahanmuuttajataustaisia poliisimiehiä ja naisia pystyisimme koulutuksessa ottamaan huomioon

arvoisa rouva puhemies jo vuosia on tullut kansalaisilta sitä viestiä että liian vähän näkyy katukuvassa partioivia poliiseja ihmisten turvallisuudentunne on on järkkynyt nyt kun poliiseja on eläköitymässä paljon on tärkeää että saataisiin uusia nuoria poliiseja ja nuoret kiinnostumaan poliisin ammatista ministeri orpo kerroitte juuri huolestuttavia tietoja siitä että

nuoria mukaan poliisiin mistä edustaja yanarkin hyvin tuossa edellä puhui koulutuksessa voisi sitten tätä kielikoulutusta painottaa enempi mutta pääsyvaatimuksissa kielivaatimukset voisivat olla höllempiä viime kaudella myös lakkautettiin liikkuvan poliisin hallinto ja eduskunnassa oli vahva huoli siitä että että kyllähän varmasti nyt liikenneturvallisuus säilyy ja ja poliisin tehtävät riittävät niin liikenneturvallisuuden ylläpitämiseen kuin

miellyttävää kuulla salilta että meillä ei ole opposition turvallisuusvajetta eikä hallituksen turvallisuusvajetta vaan meillä on yhteinen turvallisuusvaje tämä tuntuu todella hyvältä että puolueisiin katsomatta kaikki kantavat vastuunsa ja huolta tästä tästä turvallisuudesta muutama sana näistä edustaja yanarin ja edustaja karin käyttämistä puheenvuoroista kun he toivoivat maahanmuuttajataustaisia

poliisioppilaita koulutukseen minä itse henkilökohtaisesti en näe sille mitään estettä minä pidän hyvin tärkeänä että että poliisiorganisaatiossa on ihmisiä ihmisiä taustasta riippumatta mutta pidän äärimmäisen tärkeänä samalla myöskin sitä että kaikki jotka siitä koulun ovesta sisään käyvät käyvät täysin samoilla pääsyvaatimuksilla kynnys on kaikille yhtä matala tai yhtä korkea en en näe hyvänä sitä että me teemme ikään kuin jonkinlaisen ohituskaistan tässä kielikysymyksessä tai missään muuallakaan luotan siihen että aktiiviset ja ja hyvät maahanmuuttajat hallitsevat suomen kielen ja kun he hakeutuvat poliisikoulutukseen he menestyvät myöskin poliisin työssä mutta nimenomaan että kaikki menevät samoilla ehdoilla samoin pääsyvaatimuksin ollaan yhdenvertaisia myöskin tässä asiassa

puhemies on todellakin hieno asia että tässä talossa kannetaan vakavaa huolta turvallisuudesta eikä katsota läpi sormien kansalaisten keskuudessa olevan turvattomuuden tunteen lisääntyminen on perusteltua ja aiheellista ja ja se tulee ottaa vakavasti viime eduskuntakaudella oppositio esitti syksyllä neljäntoista välikysymyksen silloiselle hallitukselle poliisipalveluiden turvaamisesta kyllähän viime kaudella tehtyjen linjausten tulokset näkyvät paljon esitetään esimerkiksi liikenteeseen liikenteeseen liittyen kritiikkiä mikä mikä on seurannut siitä että liikkuva poliisi lakkautettiin tämä hallitus niin kuin kertoo äskeinenkin esitys jota käsittelimme henkilökorttiasia koettaa kaikin keinoin parantaa tilannetta

ja erilaisilla sääntelyä purkavilla toimenpiteillä tämä on ihan oikea linjaus kiristyvän talouden aikana

arvoisa rouva puhemies lisääntynyt turvattomuuden tunne ehkä aiheettomastikin nykyään yhdistetään suoraan maahanmuuttotilanteeseen ja siihen ollaan reagoitu hyvinkin voimakkaasti ja aika kyseenalaisestikin olisinkin ministeriltä kysynyt näistä vapaaehtoisista katupartioista ja heidän toiminnastaan tällä hetkellä ja ehkä sen näkymistä tämä talo on aika kriittisesti siihen toimintaan suhtautunut ja hyvä niin riippuen vähän millä taustoilla he liikenteessä ovat minkälaisia näkymiä näette nyt heidän joukoissaan vaihtelevasti eri puolilla suomea he tuntuvat aktivoituneen olen itse samaa mieltä siitä että eri etnisistä taustoista olevia poliisimiehiä ja naisia tulee olla viittaan edelliseen puheenvuorooni ja myöskin tuohon tuohon kotouttamisen suuntaan joka varmasti on helpottamassa poliisin työtä ja myöskin maahanmuuttajien tilannetta

arvoisa rouva puhemies en usko että tolkun ihmisenä pitämäni edustaja hongisto loppujen lopuksi edes ymmärsi niin että edustaja yanar tai allekirjoittanut olisi esittänyt joitain ohituskaistoja maahanmuuttajataustaisille ihmisille jotka ovat kiinnostuneet poliisikoulutuksesta vaan pikemminkin markkinointinäkökulmaa tai tai tällaista valmistumispolkunäkökulmaa hyvinkin paljon laajemmin kuin minään ohituskaista ajatuksena kysyn mikä on hallituksen linja tässä maahanmuuttajataustaisten poliisikoulutuksen lisäämisen näkökulmasta se kiinnostaisi uskoakseni koko

arvoisa rouva puhemies vaikka kansalaisten turvallisuudentunteessa on tapahtunut heikkenemistä haluan kuitenkin muistuttaa että poliisin toimintakyky sinänsä on näihin vuosiin saakka säilynyt edelleen hyvänä sen eri osa alueilla ne suurimmat uhkakuvat kohdistuvat nimenomaan niihin tuleviin vuosiin ihan niin kuin täällä ministeri orpokin orpokin totesi ja tietysti meillä kaikilla on myös oma vastuumme siinä että emme myöskään kansalaisia väärillä uhkakuvilla pelottele kyllä poliisi edelleen kykenee kykenee toimimaan mutta ei kykene ellei näistä resursseista pystytä pitämään kiinni nimenomaan tulevina vuosina ja siihen kohdistuu se merkittävä huoli haluan vielä sen todeta että liikkuvan poliisin lakkauttamisella ei liikennevalvontaa vähennetty se on aivan harhaluulo jota on on tahallisestikin pidetty yllä vaan näistä henkilötyövuosista kyllä pidettiin kiinni

eduskunnan päätöksellä kirjattiin ihan tarkat henkilötyövuosimäärät se on sitten tietysti eri asia jos kaiken kaikkiaan poliisien määrä vähenee sitten meillä kyllä vähenevät joka joka sektorilta resurssit haluan todeta myös sen että olisi erittäin hyvä että maahanmuuttajataustaisia ja eri etnisten ryhmien edustajia saataisiin poliisiin ihan samalla tavalla kuin tuo naisten mukaan tuleminen poliisitoiminta on ollut erittäin myönteinen myönteinen asia ja rauhoittavakin asia monella monella tavalla yksi ongelma käytännössä on ollut se että poliisi tarvitsee hyvän äidinkielen se poliisin tärkein ase on suu eli hänen täytyy pystyä kommunikoimaan hyvin ja ja tietysti tuo hyvä kielitaito on on aivan erityisen tärkeä

rouva puhemies kiitän edustaja karia siitä että hän selvensi nimenomaan että hän ei omassa puheenvuorossaan tarkoittanut mitään ohituskaistaa tämä oli erinomaisen hyvä ja ja selventävä tieto jotta ei tule salille sellaista väärää käsitystä että joillekin

arvoisa rouva puhemies on tärkeätä että keskustelussa ymmärretään mikä ero on rikollisuuteen vastaamisella ja ihmisten heikentyneeseen turvallisuudentunteeseen vastaamisella tässä on kysymys kahdesta eri ilmiöstä jotka eivät välttämättä millään lailla korreloi keskenään silloin kun ongelma on rikollisuus tai rikollisuuden ehkäisy on tarpeen lisätä poliisiresursseja ja se on oikeastaan ainoa keino

keinoja käytössä tiedetään että ihmisten turvallisuudentunteeseen vaikuttaa arkkitehtuuri miten alueet rakennetaan miten alueet valaistaan miten alueilla liikutaan miten miten alueilla muodostuu yhteisöjä koko tämä keinopaletti on yhteensä lähes yhtä tehokas joskus jopa tehokkaampi kuin poliisin näkyvyyden lisääminen

arvoisa puhemies äsken edustaja räsänen viittasi tähän liikkuvan poliisin lakkauttamiseen silloin kun tämä prosessi oli käynnissä puhuttiin siitä että perustetaan nämä liikenteenvalvontayksiköt ja sitä kautta liikennevalvonta ynnä muut liikkuvalle poliisille kuuluneet kuuluneet tehtävät jatkuvat entiseen tapaan mutta kun olen itsekin paljon poliisimiesten kanssa ollut keskustelussa jatkuvana palautteena sitä että että käytännössä liikennevalvonnalle on entistä vähemmän aikaa ja sellaisia asioita mitkä käytännössä eivät liikennevalvontaa ole kuitenkin kirjataan liikennevalvontatehtäviksi toivoisinkin että ministeri orpo voisi vastata mikä on se reaalinen tilanne tilanne nyt nyt kun on jo ensimmäisiä tuntumia liikkuvan poliisin lakkauttamisesta mitä palautetta on ministerin korviin

arvoisa rouva puhemies edustaja kataisen puheenvuorossa esiintyivät katupartiot katupartioista vielä sen verran että se että jotkut äärioikeistolaiset henkilöt liikkuvat tuolla kadulla ryhminä ei todellakaan lisää suomalaisten turvallisuudentunnetta tämä pitää varmaan tuoda näin esille sisäministeri on

suhtautumista näihin katupartioihin onko hallitus selventänyt omaa linjaansa tässä asiassa

ministeri orpo olkaa hyvä vastaukseen ja sen jälkeen puhujalistalle taas
arvoisa puhemies tässä oli tietenkin laaja keskustelu poliisista ja hyvä niin että nämä asiat kiinnostavat aloitetaan tuosta viimeisestä kyllä hallitus selvensi linjansa silloin hyvin nopeasti esittelevän ministerin vastuuministerin kannan mukaisesti eli katupartiot näkemyksen mukaan lisää turvallisuutta päinvastoin ne sitovat jopa jossain määrin määrin poliisien resursseja kun pitää katsella perään plus sitten se että nyt on nähtävissä myöskin vastakkainasetteluja jotka ovat liittyneet katupartiotoimintaan mitä paremmin nämä asiat ovat poliisien turvallisuusviranomaisten omassa hallinnassa ja omalla vastuulla sen parempi tilanne ja tähän meidän pitää pitää pyrkiä täällä on nyt aivan oikein nostettu tämä poliisikoulutus monessa eri muodossaan kärkeen se on juuri näin jos määrärahat ovat toinen asia niin vähintään yhtä tärkeää on siis se että meillä on on koulutettavia poliisimiehiä ja ja naisia minä niin kuin kerroin huolestuin tästä että nyt on ollut tämä ilmiö että vaikka hakijoita on paljon niin ei pystytä täyttämään paikkoja ja ja olen pyytänyt poliisihallitusta aloittamaan projektin siitä miten miten tähän voidaan vastata myöskin selvitellään taustoja esimerkiksi se poliisikoulutettavien siirtyminen yleisen opintotukijärjestelmän piiriin tähän tähän opiskelujen vetovoimaisuuteen itse en usko että se on ollut on ollut niin määräävä tekijä kaiken kaikkiaan mietitään myöskin keinoja millä saadaan poliisin ammatista houkuttelevampi mielestäni jo ihan pelkästään sillä että kerrotaan nuorille kuinka laaja alainen on tämän päivän poliisin tehtäväkenttä kyberrikollisuuden verkkorikollisuuden torjumisesta järjestyspoliisin tehtäviin ja siellä erilaisiin erityistehtäviin joihin saa erikoiskoulutuksen siinä on varmasti mielekkäitä tehtäviä ja ja uskon että monelle hyvä ammatti yksi merkittävä kysymys vetovoiman kannalta on se pystytäänkö takaamaan työpaikka valmistumisen jälkeen me olemme käyneet

olemme saaneet lisämäärärahoja me olemme palkanneet käytännössä kaikki työttömät poliisimiehet ja naiset tällä hetkellä töihin siinä mielessä tätä ongelmaa ei nyt ole mutta kun katsotaan sinne muutamien vuosien päähän niin meillä pitää olla vastauksia siihen riittävän nopeasti riittävän voimakkaasti jotta voi luottaa että tämän koulutuksen jälkeen myöskin työllistyy mielestäni me tarvitsemme maahanmuuttajataustaisia poliisimiehiä ja naisia mutta mutta lähtökohta on se kuten valintaperusteissa on määrätty että tulee olla suomen kansalainen ja kaikkiin hakijoihin sovelletaan samoja valintakriteerejä kielellisten ja fyysisten taitojen osalta

ei suosita haussa siis kaikkien pitää olla samalla viivalla mutta me olemme käynnistäneet ja poliisi on käynnistänyt eritysprojektit joissa erityisesti helsingissä länsi uudellamaalla ja läntisessä suomessa pyritään kannustamaan maahanmuuttajataustaisia nuoria hakeutumaan poliisikoulutukseen siihen löytyy varmasti useita useita eri tapoja ja tässä puheenvuorossani kyllä käy nyt ilmi se miksi tämä olisi erittäin tärkeää minusta se on esimerkiksi kotoutumisen kannalta erittäin tärkeää maahanmuuttajat monesti muodostavat omia yhteisöjään ja jos siinä on suomalaisen poliisikoulutuksen saanut suomalainen poliisimies jolla on sama etninen tausta totta kai silloin se kanssakäyminen on sujuvampaa helpompaa ja ehkä ymmärtävämpää ymmärtävämpää suhteessa niihin ongelmiin joita kohdataan sitten ihan lyhyesti liikkuvan poliisin lakkauttamisesta minä uskon siihen poliisin raportointiin että se ei ole vaikuttanut liikennevalvontaan tai liikenneturvallisuuteen ja tästä eduskunta saa varmasti lisätietoa niin halutessaan poliisiasemaverkko on yksi kysymys tulee tässä nyt käsittelyyn ja eteen sitä harkitaan poliisihallitus on esittänyt kahteenkymmeneen toimipisteen lakkauttamista joukossa kylläkin jokunen putka ja autotallikin mutta sitten siellä on varmasti sellaisia vähän syrjäisempiä asemia joita pitää pitää harkita haluaisin kiinnittää huomiota siihen että poliisin toimintamenoista menee kehyskauden lopussa kahdeksankymmentä miljoonaa euroa toimitilakustannuksiin minkä suurin syy on se että olemme rakentaneet hyvinä vuosina palatseja eri puolille maata ja kalliilla hinnalla ja niiden vuokrat vievät valtavan osan siitä rahasta mikä tarvittaisiin kaikki tällä hetkellä siihen varsinaiseen toimintaan tätäkin meidän täytyy katsoa mutta se liikkumavara on aika vähäinen arvoisa puhemies asioita taisi vielä olla mutta ehkä tässä katsaus poliisin toimintaan

arvoisa arvoisa rouva puhemies haluan kiittää ministeriä hyvistä vastauksista on tärkeää että meillä näinä aikoina kun todella on niin että ihmisten kokemus turvallisuudentunteesta heikkenee on se sitten aiheellista tai ei itse asiassa edustaja elsi katainen tästä hyvin puhui että joskus ehkä vähän liikaakin annetaan joillekin tekijöille painoa on valtion johdossa henkilöitä jotka erittäin rauhallisesti ja ja kuitenkin inhimillisellä otteella tässäkin tilanteessa pitävät huolta siitä että ikään kuin järjestys säilyy myös yhteiskunnan ilmapiirissä sen takia oli arvokas ja tärkeä kannanotto mitä tulee näihin katupartioihin kun tämä keskustelu nyt nyt sinne meni haluan kiittää on hyvä että tässä tilanteessa sisäministerinä on ollut petteri orpo joka myös

on tuonut järkeviä esityksiä ja varmasti tuo jatkossakin mutta haluan kyllä vielä palata tähän poliisien määrään me esitimme vaihtoehtobudjetissa pientä lisäystä tänne poliisikoulutukseen ja juuri sen takia tässä asiassa on nyt kiire tarttua siihen koska muuten käy väistämättä niin että mikään raha ei enää riitä kehyskauden loppupuolella kun poliisien määrä vääjäämättömästi painuu seitsemääntuhanteen haluan kyllä palata siihen minkä edustaja kivelä otti esiin että tässä salissa tai siinä toisessa salissa viime kaudella itse asiassa käsiteltiin jopa välikysymys välikysymys välikysymys siitä oliko silloinen hallitus onnistunut turvaamaan poliisien määrän ja resurssit silloinen perussuomalaisten ykkösasiantuntija edustaja pirkko mattila hallintovaliokunnan puheenjohtaja silloinkin perusteli välikysymystä sillä että hallitus ei ole onnistunut vakiinnuttamaan poliisien määrää hallitusohjelman tasolle eli siis välikysymys jätettiin sen vuoksi että

mitä ensinnäkin tulee kysymykseen ulkomaalaistaustaisista poliiseista niin pitää sanoa että ainakin mäntsälässä jo luvulla oli ulkomaalaistaustainen poliisi kun toimin siellä nimismiehenä eli poliisipäällikkönä en tosin törmännyt samaan etniseen ryhmään kuuluviin asiakkaisiin silloin ministeri orpoa on tässä edustaja lindtmanin puolelta ja muidenkin puolelta kiitetty ja minä haluan näihin kiitoksiin yhtyä kahdestakin asiasta ensinnäkin oli erittäin hyvä että ministeri orpo otti selkeyttävän kannan näiden äärioikeistolaisten partiointiin katupartiointiin se ei missään nimessä lisää turvallisuutta aiheuttaa vain poliisille

toiseksi pitää kiittää ministeri orpoa siitä että näissä ahtaissa valtiontalouden raameissa on kuitenkin viime kehysriihessä onnistuttu jonkun verran saamaan lisää voimavaroja poliisille enemmänkin olisi ollut tervetullutta mutta päästiin edes tähän lopuksi haluan kiinnittää huomiota siihen että viimeisten vuosien aikana kun on tehty uudistuksia jotka liittyvät rikosten esitutkintaan tai kotietsintään tai vangitsemisiin vangitsemisiin kuulusteluihin ja muihin aina näissä uudistuksissa on vaikeutettu poliisin toimintaa rikollisuuden ehkäisemiseksi paljastamiseksi ja konnien vastuuseen saattamiseksi toivon todellakin että tämä hallitus ei tee yhtään ainutta uudistusta jolla sanotaan nyt sitten kauniisti ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien nimissä vahvistettaisiin konnien asemaa ja entisestään vaikeutettaisiin poliisien tärkeää työtä

arvoisa rouva puhemies tämä esityshän on jatke edellisen hallituskauden ja silloisen sisäministeri räsäsen uudistukselle koskien yksityisen turvallisuusalan sääntelyä ja luvanvaraisuuskriteerejä joka oli erinomainen uudistus vartijaksi järjestyksenvalvojaksi ja turvasuojaajaksi hyväksymistä koskevia säännöksiä ehdotetaan tässä esityksessä muutettavaksi siten että hyväksymisviranomaisena voisi hakijan kotikunnan poliisilaitoksen sijasta olla mikä tahansa poliisilaitos tämä esitys on minun mielestäni erittäin kaukana liikkuvan poliisin lakkauttamisesta eikä tällä ole mitään tekemistä katupartioiden kanssa esitys sinällään on erinomainen ja niin kuin sanoin hyvä jatke edellishallituskauden uudistushankkeelle

edustaja kivelä

hän poisti näköjään nimensä nimensä sieltä haluaako lindtman nyt kuitenkin sanoa jotakin

tässä poliisien koulutusasiassa kyllä kello käy tällä on nyt kiire koska mikään raha ei riitä ja kun huomaan että edustaja kivelä otti otti puheenvuoron niin kysynpä nytten että jos olitte sitä mieltä että hallitus joka ei pysty turvaamaan poliisia olisi ansainnut kaatua niin mikäs nyt on tilanne kun tämä nykyinen hallitus on viemässä vääjäämättömästi poliisien määrän seitsemääntuhanteen senhän takia täällä eduskunnan valtiovarainvaliokunta on vähän joutunut hallituksen

arvoisa puhemies ensinnäkin täytyy sanoa että hallitusohjelman sisäiseen turvallisuuteen liittyvä osio on hyvä ja realistinen se on kirjoitettu hyvin hyvin maanläheisesti tilanteessa ennen kuin maahanmuuttovirta yltyi nyt täytyy sanoa että nyt kyllä edustaja lindtman syyllistyy leukajuhlien pitoon että kyllä me olemme siinä taloudellisessa tilanteessa että että valitettavasti ollaan jouduttu yhä edelleen näihin leikkauksiin myös poliisien määrässä mutta kuten ministeri totesi kaikki poliisit ovat työllistetyt ja ja toisaalta toisinpäin tämä on vakava kysymys hallituksen ja opposition on otettava oikeasti tämä vakavasti että että saadaan poliisien koulutukseen jatkossakin väkeä on mietittävä uudelleen oliko tämä sittenkään järkevä asia että ovat yleisen opintotuen piirissä vai olisiko muuta ratkaisua ja sitten kun sosialidemokraateilla nyt tuntuvat olevan jälleen leukajuhlien päivät täällä niin niin kyllä juristikansanedustaja varmasti puheenjohtaja rinne tietää että välikysymys on opposition järein ase

arvoisa puhemies kyllä täytyy sanoa että jos yhdessä asiassa aina tunnustan että jään tappiolle edustaja kivelän kanssa niin se on kyllä näissä leukajuhlissa

kun vielä sitten muistelee että kivelä esitti perusteluja että nyt kun on taloudellinen tilanne niin vaikea ja hallitus joutuu näitä leikkauksia tekemään ja sen takia ollaan nyt tässä tilanteessa niin muistan kyllä siitä viime välikysymyskeskustelusta että silloin todettiin että tämä on viimeinen asia että kaiken edellytys on se että vaikka mitä leikkauksia tehdään niin poliisien määrä turvataan nyt näyttää siltä että nyt ollaan menossa paljon paljon sen alle minkä vuoksi perussuomalaiset vielä viime kaudella olivat valmiita kaatamaan hallituksen mutta ehkä tämä oli kuitenkin loppujen lopuksi hyvä keskustelu koska tässä tuli yhteinen huoli esiin

arvoisa rouva puhemies varmaan tämä lakiasiakokonaisuus on tullut keskusteltua jo moneen kertaan ainakin tämän yksityisen turva alan osalta ja leukajuhliin joihinka edustaja kivelä tässä viittasi niin tietenkin toivoisi aina hallituspuolueiden nykyistenkin hallituspuolueiden edustajilta voisi sanoa vähintäänkin vastaavanlaista avoimuutta ja rehellisyyttä kuin oppositiossa ollessaan eivät nämä asiat muutu sillä että tulee itse valituksi hallituspuolueen kansanedustajaksi valtiopäivillä samat ongelmat meillä jatkuvat vaalikaudesta riippumatta toinen toisellemme

vuosi sitten kuvaamaansa näkyä sisäisestä turvallisuudesta voisi olla paikka vähän syvemmältäkin käydä läpi sitä tämäntyyppisenä aikana jolloin me nyt elämme saatikka sitä tulevaisuutta kohti johon me olemme kulkemassa hallitusohjelmalla kun on tapana aina vanhentua opposition mielestä ehkä vielä nopeammin kuin hallituksen mielestä mutta uskon että jaamme tämän saman tuskan keskenämme

puhemies haluan ensinnäkin kiittää tästä erinomaisesta keskustelusta sitten tähän edustaja karin tärkeään kysymykseen hallitus tuo eduskunnan käsittelyyn sisäisen turvallisuuden selonteon toivottavasti lähiviikkojen aikana se on se on selonteko joka tehdään ensimmäisen kerran ja sitä tehdään määrin käsi kädessä ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon ja puolustuspoliittisen selonteon kanssa jotta pystytään todella luomaan kokonaisturvallisuuteen liittyvää liittyvää tilannekuvaa siellä tullaan käymään läpi meidän sisäisen turvallisuuden tilanne siihen liittyvät uhat ja haasteet ja sitten maalaamaan myöskin sitä toivonpolkua siitä miten miten näitä asioita pystytään hoitamaan ja mahdollisesti miettimään sitä millaisia resursseja tähän tähän tarvitaan tämä sisäisen turvallisuuden selonteko tulee antamaan erinomaisen tilaisuuden eduskunnalle käydä keskustelua meidän sisäisen turvallisuuden tilasta ja ja sen tarpeista

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto ministeri orpo esittelee olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies

esityksessä ehdotetaan tiukennettavaksi ulkomaalaislain perheenyhdistämisen edellytyksiä koskevia säännöksiä tämä lakihanke perustuu hallitusohjelmaan sen lisäksi se ajankohtaistui vielä vaikeasta maahanmuuttotilanteesta joka koskee sekä suomea myöskin meille meille tärkeää viiteryhmää eli muita euroopan unionin maita tämä asia on linjattu hallituksen turvapaikkapoliittisessa ohjelmassa ja nyt olemme tämän perheenyhdistämisen kriteerien tarkennuksen ensimmäisen lakiesityksen äärellä lakia muutettaisiin siten että kansainvälistä ja tilapäistä suojelua saavien perheenjäseniltä edellytettäisiin tietyin poikkeuksin turvattua toimeentuloa perheenmuodostamisajankohdasta riippumatta jotta perheenyhdistämishakemus voitaisiin hyväksyä muutos koskisi kansainvälistä ja tilapäistä suojelua saavien niin sanottuja vanhoja perheitä eli perhe on muodostettu ennen perheenkokoajan suomeen tuloa koska niin sanotuilla uusilla perheillä eli tilanteissa joissa perhe on muodostettu perheenkokoajan suomeen tulon jälkeen esimerkiksi solmimalla avioliitto on toimeentuloedellytys voimassa olevan lain mukainen

tämä käytännössä tehdään eun perheenyhdistämisdirektiivin mukaisesti direktiivi on tehty vuonna kaksituhattakolme ja otettu kansallisesti käyttöön kaksituhattakuusi silloisessa maailmassa perheenyhdistämisdirektiivin mahdollistamia kriteerejä ei otettu ei otettu läheskään täysimääräisesti käyttöön ja nyt tässä tilanteessa missä me olemme me olemme katsoneet että kun meillä olisi kuitenkin pikainen tarve tehdä korjauksia ja tiukennuksiakin kansainvälisen ja meidän meidän verrokkimaidemme esimerkinkin mukaisesti niin me olemme valinneet etenemistieksi tämän toimeentuloedellytyksen ja koska vielä

meille on tullut viimeisen vuoden aikana noin kolmekymmentäneljätuhatta turvapaikanhakijaa nyt nopeutuvaan tahtiin tehdään turvapaikkapäätöksiä tämä asia on hyvin ajankohtainen maahanmuuttovirasto arvioi että tänä vuonna tullaan tekemään ja jättämään noin seitsemäätoistatuhatta perheenjäsentä koskevat perheenyhdistämishakemukset ja ensi vuonna näillä näillä määrillä joissa olemme nyt jopa kaksikymmentäkahdeksantuhatta perheenyhdistämishakemusta siksi välttämätöntä tehdä nyt tämä muutos haluan vielä korostaa sitä että me olemme tässä myöskin pohjoismaisen vertailun mukaisesti samalla tasolla mitä pidän itse hyvin tärkeänä meidän on tarkoitus saada tämä muutos voimaan mahdollisimman nopeasti äsken mainituista syistä perheenyhdistämisdirektiivissä perheenyhdistämisdirektiivissä on suuri määrä muita kriteereitä kuten muun muassa kotouttamisedellytys asuntoedellytys asumisvaatimus vähimmäisikää koskeva vaatimus ja sairausvakuutusvaatimus näiden osalta tämä aikataulu ei olisi ollut mitenkään mahdollinen nämä ovat edelleen selvitettävänä ministeriössä ja selvitysten jälkeen me arvioimme yhdessä hallituspuolueiden kanssa niiden eteenpäinvientiä ja sitä kokonaisuutta mikä tästä muodostuisi edelleen saman selvityksen yhteydessä tullaan käymään perusteellisesti läpi nyt tästä esityksestä ulkopuolelle jätetyt suomen ja pohjoismaiden kansalaiset perheenyhdistämistilanteissa siis toimeentulotukiedellytyksen ulkopuolelle jätetyt myöskin sen yhdenvertaisuus selvitetään tämän tämän jatkoselvitystyön yhteydessä arvoisa puhemies pidän tätä lakiesitystä välttämättömänä tässä tilanteessa jossa me olemme jotka tulevat kiintiöpakolaisina suomeen tai jotka saavat pakolaisstatuksen toimeentuloedellytys tulee voimaan vasta kolme kuukautta sen päätöksen tietoon saattamisen jälkeen eli heillä on ilman toimeentulovaatimusta mahdollisuus perheenyhdistämistä hakea tämä on tärkeä lisäys arvoisa puhemies pyrin olemaan tässä keskustelussa paikalla ja vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin
otetaan tässä vaiheessa jonkin aikaa debattia pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat käyttää minuutin mittaisen vastauspuheenvuoron nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta

rouva puhemies ministeriltä kysyisin tämän lakiesityksen myötä jatkotyöskentelystä myöskin lainsäädännön puitteissa olisiko olisiko kuitenkin käynnistettävä vielä tämmöistä poikkihallinnollista lainsäädäntötyötä jossa määriteltäisiin rajanvetoa maahanmuuton erilaisiin syihin on turvapaikanhakijoita on erilaisia perhesyitä opiskelemaan tulleita ja työperäistä maahanmuuttoa kuitenkin näkisin niin että päälinjana ei voi olla ihan kaikenlaisen maahanmuuton torjuminen ja ja siihen tämän ehdon liittäminen

rouva puhemies tässä on varmaan montakin eri kysymystä mutta jos miettii tätä tulorajakysymystä siitä on kuitenkin kirjoitettu tähän hallituksen esitykseenkin jossa ei lue niitä tarkkoja määriä että tässä on mahdollisuus joustoihin tai erityisen

jos meillä on vaikeuksia saada edes meidän omia lapsiamme täällä kesätöihin saatikka sitten että saataisiin tämmöisiä alaikäisiä vakituisesti töihin miten sitä voidaan edellyttää sitten ulkomailta tulevilta nuorilta joilla kielitaito ja muut taidot eivät ole välttämättä sillä sillä tasolla kuin tulisi

arvoisa rouva puhemies tahdon ensinnäkin kiittää vielä edellisistä vastauksista ministeri orpoa poliisiasioissa ja ihmettelen hieman sitä että aina niin maltillinen ja fiksu ministeri esittää tällaista esitystä herääkin kysymys oletteko joutunut perussuomalaisten panttivangiksi tässä asiassa tässä salissa etenkin perussuomalaisten suusta on kuultu monen monta kertaa että miksi turvapaikanhakijoina suomeen saapuu niin paljon miehiä ja miksi emme auta enemmän naisia ja lapsia onko näillä edustajilla käynyt mielessä että hallituksen esitys vaikeuttaa entisestään kansainvälistä suojelua tarvitsevia naisia ja lapsia ja pahimmissa tapauksissa tämä esitys lisää vielä kaiken kukkuraksi ihmissalakuljetusta

arvoisa puhemies tätä perheenyhdistämistähän on vuosien saatossa suomessakin tiukennettu kun hallitus omassa esityksessään nyt seuraa aika lailla sitten niin muiden euroopan maiden kuin myös pohjoismaiden linjaa niin tämähän kertoo aika lailla siitä että kun euroopassa yhteisesti ei kyetä tätä tilannetta hallitsemaan niin se johtaa silloin siihen että jokainen maa sitten vuorollaan tulee omia ehtojaan kiristämään mutta olisinkin ehkä kysynyt ministeriltä nimenomaisesti tätä asiaa minkä edustaja paatero nosti jo esille se liittyy näihin alaikäisiin lapsiin kun meillä tällä hetkellä on paljon yksin tulleita alaikäisiä jotka ovat saaneet jo oleskeluluvan suomesta ja nämä tiukennukset tulisivat myös heitä koskettamaan onko tämä ihan loppuun asti mietitty emmekö me me juuri haluaisi niiden kaikista heikoimmassa

arvoisa rouva puhemies tämä pakolaiskriisi on koetellut

suurin ongelma on se että euroopan maat eivät ole saaneet yhteisiä yhteisiä ratkaisuja se on selvä on kuitenkin syytä huomata että euroopassa on menossa kehitys jossa kaikki maat tiukentavat perheenyhdistämiskäytäntöjä voi esittää kysymyksen voiko suomi jäädä tästä ulos ja vastaus on että ei kyllä suomenkin pitää tarkastella ja tiukentaa perheenyhdistämiskäytäntöjä mutta sitten on myös syytä katsoa tämän lakiesityksen yksityiskohtia ja eräs niistä on se jonka edustaja paatero ja edustaja räsänen ottivat esiin onko järkevää että laajennetaan myös alaikäisiin tämä toimeentulovelvoite koska tässä lakiesityksessä todetaan että jos näin tehdään se saattaa lisätä viranomaisten työtä ja siihen tarvitaan myös lisää rahaa että sitten voidaan huolehtia ilman perhettä jäävistä lapsista toivoisin arvoisa puhemies että ministeri ottaisi tähän kantaa ja valiokunta voisi tätä kohtaa vielä katsoa

arvoisa rouva puhemies kysyisin ministeriltä tätä tulorajaa jos perheeltä jossa on kaksi aikuista ja kaksi lasta vaaditaan turvapaikan saamiseksi noin kahdentuhannenkuudensadan euron nettotulot kuukaudessa minusta se nyt kuulostaa aivan kohtuuttomalta sitten toisena asiana miten miten tämä kotouttaminen tällä helpottuu kun tänne tulleet ja turvapaikan saaneet miehet eivät saa

arvoisa rouva puhemies edustaja aalto sisäministeri ei ole perussuomalaisten panttivanki mutta sisäministeri toteuttaa hallitusohjelmaa

pitää huolta rajaturvallisuudesta ja laittaa käytäntöön hallituksen turvapaikkapoliittisen ohjelman erinomaiset linjaukset joihin tämä perheenyhdistämisen tiukentaminen myös liittyy ja niin kuin edustaja lindtman nosti esille eivät välttämättä kaikki oppositiossakaan näe tätä lähtökohtaa huonona mutta jatkoneuvotteluissa kun tämä työryhmä asetetaan täytyy kyllä lakiin saada mahdollisimman usea niistä velvoitteista jotka tämä eu direktiivi sallii ja käyttää sitä liikkumavaraa mikä meillä on ja kansalaisten on syytä tietää ja myös vasemmisto opposition että monissa eu maissa esimerkiksi norjassa tanskassa ja ruotsissa on otettu jo paljon tiukempia käytäntöjä kuin mitä nämä suomen esitykset tällä hetkellä ovat eli kysynkin ministeri orpolta ollaanko näiden muiden maiden esimerkkiä tarkasteltu siltä osin että suomessa voitaisiin ottaa käyttöön samoja keinoja kuin esimerkiksi ruotsissa tai arvoisa rouva puhemies

näitä kiristyksiä on vastustettu sillä perusteella että ne ovat omiaan vaikeuttamaan tänne saapuneiden ihmisten kotoutumista ja se on aivan totta että perheenyhdistämisen vaikeuttaminen ei ainakaan helpota kotoutumista toisaalta on aivan selvää että jos suomessa ei tehtäisi samanlaisia perheenyhdistämisen tiukennuksia kuin mitä on tehty suunnilleen kaikissa muissa maissa niin suomi näyttäytyisi erinomaisen vetovoimaisena maana turvapaikanhakijoille haluammeko todellakin uusinnan viime vuodelta jolloin tuhannet irakilaiset turvapaikanhakijat halki koko euroopan saapuivat tänne pohjan perukoille sen vuoksi että heillä oli se käsitys että täällä saa helpommin oleskeluluvan ja että tänne saa helpommin

arvoisa rouva puhemies ministeri perusteli tätä esitystä sillä että tämä on direktiivin mukainen tämän direktiivin tavoite on perheenyhdistämisen edistäminen

tässä direktiivissä sanotaan myös että jäsenvaltiot eivät kuitenkaan saa käyttää tätä liikkumavaraa tavalla joka olisi vastoin direktiivin tavoitteita kohdassa on lueteltu kaikki ne asiat joissa meillä on omaa kansallista liikkumavaraa miten te voitte perustella että tämä on direktiivin hengen mukainen tai direktiivin pyrkimyksen mukainen kun se mustaa valkoisella ei sitä ole miten ministeri orpo perhe joka on maassa joka käy sotaa tai jossa on romahtanut valtio kolmen kuukauden määräajan sisällä pääsee suomen edustustoon joka yleensä sijaitsee toisessa maassa pitkän ja vaarallisen matkan päässä vaatii asiakirjoja passia joita ihmisillä jotka ovat sodan runtelemissa romahtaneissa valtioissa harvoin on heillä on kolme kuukautta aikaa hankkia nämä paperit ja päästä tähän maahan miten tämä ministeri orpo edistää

arvoisa rouva puhemies pakko sanoa ministerille heti kättelyssä että tämä on surkea ja epäinhimillinen esitys ja ja ihmisiltä evätään oikeus perheeseen tästä on kyse ei mistään muusta ole kyse minä haluaisin nähdä sen kansanedustajan jonka mielestä on ihan ok että hän matkustaa ja hän muuttaa toiselle puolelle maailmaa eikä hänelle anneta oikeutta omaan perheeseen ja jonka perhe

arvoisa rouva puhemies kansainvälistä suojelua saavien tehdään vuositasolla noin kuusisataa eli määrä on ollut viime vuosina suhteellisen matala määrät kasvanevat viime vuoden turvapaikanhakijamäärän vuoksi mutta edelleen maahanmuuton koko kuvassa tämä asia ei ole kovin ratkaiseva kristillisdemokraatit pitävät tärkeänä että jokaisella lapsella tulee olla oikeus äitiin ja isään mutta tämän lakimuutoksen myötä tämä mahdollisuus käytännössä vietäisiin hyvin suurelta osalta tältä osin tätä esitystä olisi kannattanut harkita vähän tarkemmin vielä

tässä ollaan kyllä ihmisyyden ytimessä kysymys on nyt oikeudesta perheeseen joka on perustavanlaatuinen ihmisoikeus vuosina kaksituhattakymmenen viiva kaksituhattakaksitoista on kaksituhattakaksitoista on jo tehty tiukennuksia perheenyhdistämistä koskevaan lainsäädäntöön eikä vaikutuksia ole vielä kyetty arvioimaan nyt pitäisi ottaa malttia aikalisä ja tarkastella sitä miten nämä jo tehdyt kiristykset ovat vaikuttaneet perheenyhdistämiseen ministeri orpo ja arvoisa perussuomalainen eduskuntaryhmä ja kaikki täällä hallituksen esitystä tukevat tässä nämä esitetyt tulorajat ja toimeentuloraja johtavat käytännössä siihen että raha ratkaisee sen kenellä on oikeus perheeseen ja se on aivan kestämätön periaate silloin kun kysymys on perheestä tämä on aivan perusarvokysymys ja sen takia tätä esitystä ei voi tukea se on vastoin sosialidemokraattisia arvoja

arvoisa puhemies voisi sanoa että me olemme kaikki olosuhteiden vankeja siinä mielessä että emme me elä umpiossa kuten täällä on edustaja zyskowicz muun muassa todennut meidän on pakko seurata sitä samaa linjaa kuin mitä muut euroopan maat tekevät minusta oli hyvä kuulla että muun muassa edustaja lindtman sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtajana kannatti tätä hallituksen esitystä ja piti tätä hyvänä ja oikeasuhtaisena mutta tietenkin pitää samaan hengenvetoon todeta että että kun tässä todetaan hallituksen esityksessä että tavoitteena on on edistää kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden itsensä ja ja sitä kautta myös perheenjäsenten kotoutumista ja niin edelleen niin on kyllä tunnustettava että se että perhettä ei voida yhdistää kyllä mielestäni vaikeuttaa sitä kotouttamista mutta tästä huolimatta me olemme silti tämän olosuhteen vankina ja ja kun katsoo näitä määriä mitä meillä on täällä odotettavissa näitä perheenyhdistämishakemuksia ja ja päätöksiä niin minusta tämä hallituksen esitys on varsin perusteltu näissä olosuhteissa

värderade fru talman ministeri orpo käytti adjektiivia tarpeellinen ei hyvä tai perusteltu vaan tarpeellinen kysymys on sitten onko se tarpeellinen tämän maahanmuuttokysymyksen kannalta vai kenties vain hallituksen koossa pysymisen kannalta hallitus on ollut huolissaan tästä maahanmuuttokysymyksestä viime vuonna huoli oli se että tulee miehiä nyt olisi tarjolla reitti naisille lapsille se halutaan estää puhuttiin että maahanmuutto on hallitsematon nyt olisi tarjolla hallittavissa oleva reitti ja menetelmä se halutaan estää puhuttiin että salakuljettajat tekevät bisnestä nyt tämä bisneskanava olisi mahdollista ohittaa mutta se halutaan estää puhuttiin siitä että nämä saattavat radikalisoitua no me tiedämme että ne jotka ovat suurimman uhan alla ovat nimenomaan tänne alaikäisinä ilman vanhempia tulevat he tarvitsevat perheensä nyt tämä halutaan estää vastaavatko ministerin mielestä nämä toimenpiteet näihin huoliin

arvoisa puhemies hallituksen esitys humanitaarista suojelua saavien perheenyhdistämisen tiukentamiseksi on erittäin ongelmallinen perheenyhdistämiset ovat tarjonneet laillisen maahantuloväylän erityisesti naisille ja lapsille joille matka eurooppaan on erityisen vaikea kuten täällä on todettu on ristiriitaista että ensin kysellään miksi maahan tulee enimmäkseen miehiä mutta nyt käytännössä suljetaan turvallinen ja laillinen maahantuloväylä naisten ja lasten edestä

ja siten myös naiset ja lapset pakotetaan sinne ihmissalakuljettajien asiakkaiksi perheenyhdistämisen mahdollisuus ei muodosta vetovoimatekijää niille jotka eivät suojelua tarvitse ja saa sillä vain myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneet eli suojelua tarvitsevat voivat saada perheensä tänne sitä kautta sen jälkeen kun oleskelulupa on annettu oikeus perhe elämään on ihmisoikeus ja kotoutumista edistävä tekijä ja toivoisin hallituksen muistavan tämän

arvoisa rouva puhemies täällä salissa ei varmasti tarvitse korostaa sitä mikä on perheen merkitys jokainen meistä varmasti sen tietää ja ja tuntee sydämessään ja mielessään tässä hallituksen esityksessä on valitettavan monta ikävää asiaa joita on hirveän vaikea hyväksyä tässä ne ovat jo tulleet mainittua mutta tämä kolmen kuukauden määräaikahan on täysin käsittämätöntä ministeri orpo te tiedätte varsin hyvin itsekin että konfliktialueilla sota alueilla papereiden ja asiakirjojen saaminen kolmen kuukauden sisään on lähestulkoon mahdotonta ja sitten täytyy muistaa suomen suurlähetystöjen tilanne ne voivat tällä hetkellä itse huonosti ei ole tarpeeksi paljon työntekijöitä esimerkiksi ankarassa seuraava vapaa aika on neljän kuukauden toisaalta tämä toimeentuloraja on esitetty myös tässä aivan aivan yhtä lailla niitä pitäisi enemmänkin kohtuullistaa koska ne ovat valmiiksi olleet jo hyvin tiukkoja suomessa tämän lasten erityisaseman pitäisi olla meille päivänselvä asia se tarvitsee yksilöllistä harkintaa ja lapsen etu on ennen kaikkea kaikista tärkeintä tässäkin

puhemies jotenkin kun kuuntelee täällä hallituspuolueiden edustajien ja osin myös sosialidemokraattien puheenvuoroja tuntuu että tässä unohtuu se että tässä on kyse oikeista lapsista oikeista äideistä oikeista isistä just pari viikkoa sitten suomen pääministeri oli mukana muokkaamassa turkin kanssa sopimusta joka on aika laajasti tuomittu kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien vastaiseksi silloin meille sanottiin että tämä on pakko tehdä koska ykkösprioriteetti on torjua ihmissalakuljetusta me tiedämme että

jossa konflikti jatkuu ihmissalakuljetusta torjutaan parhaiten niin että luodaan laillisia reittejä turvaan jotta ihmiset pääsevät turvaan tämä perheenyhdistäminen on sellainen reitti se on reitti kaikista haavoittuvimmassa asemassa oleville ihmisille päästä turvaan saada perheensä turvaan

rouva puhemies edustaja terhon muutamiin kysymyksiin vastauksena voi sanoa että kyseessä on ehkä enemmänkin kotouttamisen estämistoimi kuten esitetty tämä toimeentulotason kriteeri suurin piirtein kuinka moni suomalainen työssä käyvä ansaitsee tämän verran ja kuinka moni suomalainen lapsi ansaitsee tämän tämän verran ja jos tämän esityksen tarkoitus on saada suomi näyttämään mahdollisimman vastenmielisenä maana turvapaikanhakijoiden ja koko kansainvälisen yhteisön silmissä siinä on edustaja terho onnistuttu jos tämän esityksen tarkoituksena on vähentää maahanmuuton kustannuksia kuinka paljon maahanmuuton kustannuksia vähentää se että kotouttaminen tehdään mahdollisimman vaikeaksi

puhemies tässähän ei suinkaan ole kysymys yhdenmukaistamisesta vaan edelleen eurooppalaiset perheenyhdistämiskäytännöt eroavat toisistaan merkittävästi myös sekä suomen vanha että nyt tässä esitetty malli eroavat kaikista muista euroopassa käytössä olevista malleista jos minä luin tuota esitystä oikein niin hallitus on tehnyt tilannearvion että meillä ei olisi varaa taata kaikille oikeutta perheeseen ja kun sitten karsintaa lähdetään tekemään keneltä se oikeus pudotetaan pois se tehdään tuloperustaisesti pudotetaan se pois niiltä köyhimmiltä euroopassa muissa maissa on rajoitettu perheenyhdistämistä mutta hyvin erilaisin keinoin on erilaisia tulon varmistamisen määritelmiä sitten on olemassa erilaisia määräaikoja on olemassa erilaisia muita ehtoja millä perusteella päädyttiin juuri tähän että ensisijaisesti karsitaan pienituloisimmat pois niistä jotka saavat elää rakkaittensa kanssa

arvoisa rouva puhemies on tietenkin tärkeää että euroopan yhtenäisen turvapaikkapolitiikan näkökulmasta jäsenvaltioilla olisi mahdollisimman yhtenäiset perheenyhdistämiskäytännöt mutta samalla täytyy toki muistaa se että perheenyhdistämisdirektiivin tärkein tavoite on nimenomaan se että kyettäisiin turvaamaan oikeus perheenyhdistämiseen itselläni nousee tästä yksi erityinen huoli esiin nimittäin tämä mahdollisuus asettaa toimeentuloedellytys kansainvälistä suojelua saavien perheenyhdistämiselle ei rajoitu ainoastaan eu direktiiviin vaan euroopan ihmisoikeussopimukseen sisäministeriöhän teki kaksituhattakaksitoista selvityksen jossa todettiin että toimeentuloedellytystä ei voida asettaa niille perheenjäsenille joita uhkaisi tämän euroopan ihmisoikeussopimuksen mukainen kohtelu alkuperämaassa esimerkiksi toissijaista suojelua saavien osalta ja nyt

arvoisa puhemies hallituksen esitys on epähumaani sillä käytännössä se estää turvapaikanhakijoita saamasta omaa perhettään rakkaitaan ja läheisiään suomeen edustaja terho edellä sanoi että tämä kannustaisi työhön ja auttaa kotoutumaan mutta voin kertoa hänelle että

kautta saada lapsia ja naisia suomeen niin he lähtevät näille vaarallisille reiteille he lähtevät välimeren aaltojen yli ja tänä vuonna on yli kolmetuhatta ihmistä menehtynyt matkalla eurooppaan tämä on minusta häpeällistä että hallitus tuo näin epähumaanin

arvoisa puhemies sosialidemokraatit jo aikaisemmin esittivät että tässä pitäisi päästä ainakin aluksi ensin pohjoismaisiin yhteisiin käytäntöihin ja kysyn onko tämä nyt edennyt sen sijaan että kukin maa tekee erikseen vähän niin kuin tässä lakiesityksessä perusteellaankin sitten sanon vielä että nimenomaan alaikäisten osalta se linja on se että kyllä kaikkien maiden pitää tarkastella mutta tässä esityksessä on kiistatta ongelmallisia kohtia joita olemme tuoneet esiin erityisesti erityisesti nämä alaikäiset

se että ministeri sanoitte että harkitsette edelleen näiden tulorajojen asettamista myös suomalaisille ja pohjoismaalaisille tämä on tämä on myös kysymys ovatko ylipäätänsä nämä tulorajat kohdillaan kun nämä samat tulorajat kohdistuvat kaikkiin ovatko nämä kohdillaan kaksituhattakuusisataa on aika iso tämähän on maahanmuuttoviraston päätös voitteko vaikuttaa siihen mikä on maahanmuuttoviraston asettama tuloraja sitähän ei
sitten ministeri orpo enintään viisi minuuttia
arvoisa puhemies jos aloitetaan ihan tästä viimeisimmästä purkamaan niin me olemme katsoneet juuri niin että nyt suomi on pohjoismaisella tasolla tuossa vielä varmistelin sitä että ruotsissa on tehty tämäntyyppiset uudistukset olen tottunut pitämään näissä humanitäärisissä asioissa ruotsia kohtuullisen hyvänä verrokkimaana mitä tulee näihin alaikäisiin mitkä nousivat useissa puheenvuoroissa niin haluan korostaa ensinnäkin yksilöllistä käsittelyä alaikäisten kohdalla yksilöllinen käsittely ja harkinta ovat aivan välttämättömiä mutta meidän asiantuntijoidemme siis asiantuntijat jakautuvat näissä kysymyksissä mukaan on niin että jos alaikäisille ei aseteta tulorajavaatimusta se voisi aiheuttaa niin sanottua ankkurilapsi ilmiötä jolloin nimenomaan lapset lähetettäisiin ensin tämä on tyypillinen kysymys näen että tämäkin jakaa salia mutta tämä on tyypillinen kysymys joka liittyy näihin maahanmuuttokysymyksiin me emme ole mukavien asioiden kanssa tekemisissä tehdä pelkästään mukavia päätöksiä koska tämä asiakokonaisuus on valtavan kompleksinen ja vaikea kokonaisuus johon meidän on pakko löytää myöskin ratkaisuja osa niistä on pragmaattisia ja kyllä ei tunnu hyvältä tehdä kaikkia niitä päätöksiä mutta monella tapaa välttämättömin lainsäädäntö joka meillä tällä hetkellä on on luotu erilaiseen tilanteeseen viime vuonna eurooppaan tuli yksi pilkku kolme miljoonaa turvapaikanhakijaa kolmeenkymmeneenneljääntuhanteen suomeen te näette mikä tilanne on tällä hetkellä eteläisessä euroopassa kosovon ja kreikan rajalla se on järkyttävä eu turkki sopimus hakee muotoaan miten se saadaan toimimaan libyasta italiaan salakuljettajien kumiveneet tuovat henkensä kaupalla ihmisiä

tämä kokonaisuus pitää saada hallintaan mutta niin kauan kuin meillä ei ole uskoa eikä varmuutta siitä että euroopan unioni yhdessä kykenee hallitsemaan tilanteen estämään viimesyksyisen niin kauan me olemme siinä tilanteessa että meidän pitää yhdenmukaistaa eurooppalaisia kriteerejä ja kun meillä ei ole vielä yhdenmukaista eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää jota komissio on nyt lähtenyt rakentamaan niin kauan meidän pitää reagoida siihen mitä muut jäsenmaat tekevät koska meillä ei ole yhdenmukaista turvapaikkajärjestelmää eikä yhdenmukaista lainsäädäntöä ja kyllä

nopeimmin eteenpäinvietävissä sen lisäksi nämä useat muut joita luettelin eivät ole ollenkaan yksiselitteisiä miten ne tulkitaan ja miten ne tuodaan lainsäädäntöön ja ne on on ehdottomasti käytävä läpi tämän arvioiminen oli asiantuntijatyöryhmässä yksiselitteisempää seuraava asia on se että tuloraja ei ole kiveen hakattu sitä ei määrätä laissa se on migrin taulukko ja siitä voidaan poiketa koska jokainen käsitellään yksilöllisesti tämä on tämä on aivan aivan olennainen

minusta se se on relevantti keskustelu sinänsä sitten maahanmuuttovirasto muokkaa käytäntöjään ja siellä on ihmisiä jotka toimivat vakavasti ja uskon että he huomioivat kokonaisuutta

arvoisa puhemies vieläkin haluan palata siihen että jotta me pystymme hallitsemaan tätä kokonaisuutta ja jotta meidän ei tarvitse tehdä yksi palanen kerrallaan näitä lainsäädäntöuudistuksia euroopan unionin on pakko saada tämä tilanne hallintaan

on löydettävä keinot miten se toimii niin että kunnioitetaan oikeusvaltioperiaatetta kunnioitetaan ihmisoikeuksia mutta saadaan se ihmissalakuljetus kuriin se ei suinkaan ole ainut tekijä tässä vaan on paljon kysymyksiä jotka pitää saada toimimaan samaan aikaan euroopan unionin pitää hoitaa se mihin me olemme sitoutuneet auttaa kreikkaa hoitaa sisäisiä siirtoja ottaa kiintiöpakolaisia turkista auttaa kriisien ratkaisemisessa se on ainut keino millä me estämme pysyvällä tavalla sen että ihmisten ei tarvitse maksaa salakuljettajille ja lähteä hengenvaarallisille merimatkoille lähettää lastaan etukäteen jotta saisi saisi tämän alun se on ainut kestävä tapa ja sen eteen meidän pitää tehdä töitä mutta niin kauan kuin me olemme tilanteessa joka ei ole hallinnassa niin kauan meidän pitää toimia sillä tavalla että me etenemme yksi laki kerrallaan
ja sitten debatti jatkuu

arvoisa puhemies minä uskon että me olemme tässä salissa yhtä mieltä yhdestä asiasta ja se on se viime vuoden ilmiö että satojatuhansia miljoonia ihmisiä lähtee eurooppaan ajatuksella että ikään kuin lähetetään perheen vahvin vaarallisten olojen läpi ja sitten myöhemmin osa heistä pyrkii perheenyhdistämisen keinoin saamaan muun perheensä tänne tästähän on päästävä sinänsä eroon meidän pitää päästä siihen ministeri tässä osin viittasikin että tämmöinen vaarallisten matkojen ja ja ihmiskaupan rytmittämä liike loppuu ja mieluummin otetaan isoja määriä kiintiöpakolaisten tavoin jolloin tietysti evakuoidaan sitten perheitä silloin kun perheellisistä on kysymys ja tavallaan tämä kysymys myöskin on loppuun käsitelty siltä osin silloin jos siihen maailmaan päästään minun mielestäni suomen pitää myös aktiivisesti ajaa tätä euroopassa ja luoda selkeä pakollinen järjestelmä muuten tästä ei päästä eteenpäin

tämä keskustelu ja muutamat muut keskustelut ovat esimerkkejä siitä että globalisaatio haastaa meidän moraalimme todella rajulla tavalla nämä ovat hankalia asioita moraalin kannalta vuosia sitten kaksituhattaseitsemän alkaneella vaalikaudella keskusteltiin aika paljon kerjäläisistä helsingin kaduilla pitäisikö kieltää kerjääminen vai sallitaanko heidän olla tuolla kun häiritse moni itseään kristittynä pitävä ihminen on joutunut moraalisesti miettimään mitä se tarkoittaa että kävelen kerjäläisen ohi enkä anna rahaa vaikka jo pyhäkoulussa opetettiin että pitäisi antaa kerjäävälle rahaa me olemme joutuneet miettimään siinä yhteydessä näitä vetovoimatekijöitä ja ratkaisemaan jotenkin tämä on vaikea moraalinen kysymys ja nyt on vähän samantyyppisestä asiasta tässä kyse että kun ihmiset liikkuvat vapaasti hakevat turvapaikkaa niin millä tavalla me tässä toimimme minusta hallituksen esityksessä ongelmana on se että vähän liian suurta optimismia on siinä mielessä että meillä on valtavan suuri työttömyys ja suomalaisten työttömien ihmisten on vaikea löytää töitä kun meille tulee lisää turvapaikanhakijoita niin millä tavalla he saavat itselleen toimeentulon tässä tilanteessa kun ei tahdo

arvoisa rouva puhemies kiitos ministeri orpo hyvästä puheenvuorostanne äsken kuuntelimme kaikki täällä hyvin rauhallisesti ja ja sananne kuultiin tämän esityksen tavoitteena on siis maahanmuuton hillitseminen ja kustannusten vähentäminen ja muun muassa varmistaa se että suomi ei näyttäydy erityisen houkuttelevana turvapaikan maana olisin kysynyt teiltä ministeri kun olette liikkunut tuolla maailmalla ja ollut tämän kriisin ytimessä millä tavalla te koette näyttäytyykö suomi houkuttelevana turvapaikanhakumaana tämä on eu direktiivilähtöinen esitys ja vielä kysyisin sitä onko viranomaisten tiedossa sitä onko perheenyhdistämistä yritetty käyttää väärin täällä suomessa

arvoisa rouva puhemies niin kuin edustaja kantola sanoi tässä on laajoja moraalisia kysymyksiä edellisen keskustelun aikana ministeri orpoa kehuttiin jo paljon ja eiköhän vielä yksi kehu mahdu siihen kehujen koriin kiitokset siitä että ministeri on paikalla kun lähetekeskustelua näin herkästä asiasta käydään tähän viitaten toivonkin että valiokuntakäsittelyssä myös hallituspuolueet ja ministeri myöhemmin herkällä korvalla ottavat myös täällä oppositiosta ja miksei hallituksen sisältäkin kumpuavia keskeisiä kysymyksiä tulorajoista perheenyhdistämisen ja kotouttamisen välisestä suhteesta alaikäisistä ja niin edelleen

siltä osiltaan tuen kyllä tämän hallituksen peruslinjan rakentamista mutta tietenkin toivon että nämä ongelmakohdat pystytään kampaamaan

arvoisa rouva puhemies kyllä on todellakin käsissämme niin laaja alainen ja pitkäaikainen ongelma ja se tuo kyllä vastaan vastaavanlaisiakin vaikeita moraalisia ongelmia joita on perusteltu puolin ja toisin todella todella vakuuttavasti ymmärrän oikein hyvin esimerkiksi sen että tuon tulorajan laskeminen olisi ihan relevantti pohtimisen paikka ja ilman muuta alaikäisten yksilöllisen käsittelyn vaatimuksen täytyy täytyy toteutua mutta samalla kysyn myös sitä millä perusteella sitten suomen täytyisi olla jotenkin vetovoimaisempi kuin muitten pohjoismaiden koska meidän täytyy myös kantaa vastuu siitä ylenmääräisestä maahanmuutosta pitkällä aikavälillä kaikki toivomme sitä että kotoutuminen olisi mahdollisimman onnistunut prosessi jonka loppupäässä on hyvin kotoutuneita

puhemies varmaan jokainen meistä tässä salissa on huomannut sen että tässäkin asiassa ongelmia on paljon helpompi etsiä niin tästä itse esityksestä kuin sitten siitä tilanteesta missä me olemme mutta siinä vaiheessa kun menemme sitten etsimään ratkaisuja tuleekin tässä vähän hiljaista siinä suhteessa olisi kyllä hyvä että jokainen muistaisi sen mihin ministeri tuossa viittasi eli mistä tämä tilanne kertoo niin kauan kuin tilanne ei meillä euroopassa kollektiivisesti ole hallinnassa niin kauan kuin me emme löydä tähän yhtenäisiä ratkaisuja niin kauan kuin meillä ei ole yhtenäisempiä käytäntöjä eri puolilla eurooppaa niin kauan tilanne on tällainen että jokainen maa vuorollaan tulee omaa lainsäädäntöään kiristämään tästä ei pääse kyllä millään tavalla eroon näin se tulee menemään

puhemies kun ministeri kysyi hieman ratkaisuja tuossa noin niin voisin sanoa yhden asian se että eun perheenyhdistämisdirektiivi mahdollistaa nämä muutokset on aivan totta mutta se ei velvoita tekemään näitä muutoksia suoraan direktiivi sallii myös vähemmän tiukat ehdot esimerkiksi tuo kolmen kuukauden suoja aika pakolaisille on direktiivin minimiaika te voisitte säätää pidemmäksi sen ajan

edessä mutta älkää vaikeuttako ja tehkö vielä kalliimmaksi tätä myös suomelle ja myös inhimillisesti vielä vaikeammaksi koko tilannetta

rouva puhemies täällä on kysytty olisimmeko itse tyytyväisiä jos olisimme tällaisessa tilanteessa emme varmasti olisi ja täällä on hyvin helppo haukkua hallituksen esitystä epähumaaniksi epäinhimilliseksi ja näin on todella tehty mutta sitten on on asian toinen puoli haluatteko te siellä että suomi olisi poikkeuksellisen vetovoimainen maa niin että tuhannet kymmenettuhannet turvapaikanhakijat tulevat eurooppaan nimenomaan halki kaikkien muiden maiden tulisivat nimenomaan suomeen siitä syystä että toisin kuin suomeen olisi helpompi yhdistää perheensä haluatteko te tätä jos ette halua tätä niin ummistatteko silmänne tältä kysymykseltä onhan se nyt aivan selvää ja inhimillisesti täysin ymmärrettävää että jos meillä täällä pohjan perukoilla on yksi maa jonne perheen saa paljon paljon helpommin kuin minnekään muualle eurooppaan niin silloin se maa on vetovoimainen ja sinne pyritään

puhemies järkeily sillä että tässä on kysymys yhteisestä eurooppalaisesta linjasta tai pohjoismaisesta linjasta kyllä kumisee onttouttaan tässä on meneillään tietynlainen kujanjuoksu race to the bottom niin kuin sanotaan jonka päässä häämöttää kyllä ihmisyyden rappio suomen pitää nyt löytää oma tie oma linja meidän kysymyksen hoitamiseksi ja mikä puhemies on tällä hetkellä tällä hetkellä se kaikkein ajankohtaisin ratkottava asia se on kotoutuminen nyt pitäisi katsoa aktiivisesti kohti kotouttamispolitiikkaa mikä on tässä avainasia kyllä se on kuulkaa edustaja zyskowicz perhe tänne tulleet kymmenettuhannet nuoret miehet te pohditte sitä miksi tänne ne miehet tulevat no he tulevat sen takia että voivat yhdistää perheensä miten heidän kotoutumisensa edistyy ilman perhettä tämä on se ongelma joka on meidän sylissämme jos me kiristämme harkitsemattomasti perheenyhdistämisen ehtoja puhemies tässä ei ole kysymys laajasta suvusta ei sellaisesta perheestä että me houkuttelisimme suomeen nyt tätejä setiä enoja vaan kysymys on ydinperheestä

sitten otetaan edustajat terho razmyar ja sarkkinen sitten ministerille vastauspuheenvuoro

pitää olla olla siinä mukana mutta sanoisin vielä edustaja terholle kun sanoitte aikaisemmassa puheenvuorossa että tällä perheenyhdistämisellä ei ole ole mitään tekemistä kotoutumisen kanssa että olette siinä hyvin väärässä koska ilman muuta perheellä on tekemistä sen kanssa miten ihminen täällä voi ja toiseksi on täysin totta että työtä pitää tehdä ja työ on erittäin tärkeätä ja merkittävää mutta jos meidän ensisijainen tavoitteemme on se että tehdään vain työtä ja tienataan mahdollisimman paljon niin siinä rinnalla kyllä valitettavasti kielikoulutus ja muu koulutus jää täysin toissijaiseksi ja tätä me emme välttämättä halua eikö vain arvoisa ministeri

on syytä kysyä onko kyse niin laajasta ongelmasta että kannattaa evätä lasten oikeudet perhe elämään lastenoikeusjärjestö unicef kirjoittaa lausunnossaan tämä esitys kertoo siitä että ulkomaalaiset lapset nähdään ensisijaisesti ulkomaalaisina eikä lapsina mikä on jo itsessään suomea velvoittavan ykn lapsen oikeuksien sopimuksen vastaista arvoisa puhemies meidän kaikkien olisi hyvä asettua turvapaikanhakijoiden saappaisiin perhe on sodan keskellä ja vaikka saisit työpaikan se ei riitä kun tulorajat ovat niin korkeat tai aikarajat näiden hakemuksien jättämiselle ovat niin kohtuuttomat että käytännössä hakemusta ei pysty jättämään

arvoisa puhemies ensin muutamia yksityiskohtia mutta tärkeitä sellaisia minusta tämä kysymys siitä että jos seuraava vapaa aika lähetystöön on vasta sen aikarajan jälkeen on sellainen mikä pitää valiokuntakäsittelyssä käsitellä koska se ikkuna on kuitenkin oltava minusta se on kysymys jota pitää pohtia samoin nämä tulorajat ne perustuvat migrin ja stmn yhteistyöhön että minusta voi hyvin hyvin käydä läpi sen sen prosessin miten nämä tulorajat määräytyvät sille tasolle missä ne migrin näissä viitteellisissä ohjeellisissa taulukoissa ovat sitten edelleen yksi kysymys johon jäi vastaamatta se miksi tätä pitää vielä tarkastella pohjoismaiden ja suomen kansalaisten osalta

ennen kaikkea siihen onko se

mukainen toivon että käytin oikeaa termiä siinä mielessä se pitää pitää vielä käydä käydä läpi mutta se toisaalta kääntäen tulee käydyksi läpi ilmeisesti myöskin tämän lain käsittelyn yhteydessä täällä eduskunnassa

onko suomi houkutteleva euroopasta katsoen tämä on kuten täällä on monta kertaa sanottu myöskin valitettavasti raadollista kilpajuoksua eu maiden välillä tällä hetkellä ja se syy oli se minkä sanoin aikaisemmin se johtuu siitä että meillä ei ole yhteistä eurooppalaista järkevää maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikkaa kriisin edetessä nämä tilanteet ovat vielä vaihdelleet nopeasti joissakin asioissa suomi on ollut hyvin vetovoimainen kuten esimerkiksi perheenyhdistämisen osalta tai jonkun lähtömaan turvallisuustilanteen määrittelyn eli

positiivisten turvapaikkapäätösten todennäköisyyden takia siksi se on aiheuttanut jonkun maan kansalaisten suhteellisesti suuremman tulon suomeen eli kyllä suomi on joissakin asioissa vetovoimainen mutta me olemme pyrkineet tekemään näitä ratkaisuja ja teemme niitä koko ajan joilla me olisimme sillä eurooppalaisella ja vähintään mikä tärkeää pohjoismaisella tasolla jolloin meillä ei ole erityisiä vetotekijöitä

sitten vielä sanon sen uudestaan kun komissio antoi viime viikolla esityksen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän kehittämisestä että kyse ei siis ollut pelkästään dublin järjestelmän uudistamisesta joka tietenkin on siinä yksi kova ydin ja tulee herättämään erittäin suurta keskustelua koska muun muassa mahdolliset jakomekanismit tai ainakin niiden esitykset mutta paljon oleellisempi asia on se että siinä esityksessä lähdetään nyt ensimmäisen kerran komission aloitteesta keskustelemaan koko turvapaikkajärjestelmän ja uudistamisesta kun sen pitää lähteä siitä että meillä olisi mahdollisimman yhtenäiset käytännöt euroopan unionin eri maissa meillä pitää olla selkeät selkeät toimintatavat ulkorajoilla meillä pitää olla selkeä prosessi kun turvapaikanhakija tulee miten häntä kohdellaan miten prosessit menevät miten valitetaan kaikki nämä asiat on mielestäni käytävä läpi ja tehtävä tarvittavia lainsäädäntömuutoksia

täällä olisi vielä halua käydä debattikierrosta niin että ministerillekin tarjoutuu vielä puheenvuoromahdollisuus

arvoisa rouva puhemies on totta kai tunnustettava että esimerkiksi vihreiden ja perussuomalaisten välillä on tässä varmasti maailmankuvaeroakin te puhutte turvapaikanhakijoista jokaisesta pakolaisena annatte ymmärtää että jokaisella ennen kuin edes pakolaisstatusta on on perusteltu syy tulla eurooppaan kun taas moni tutkimus osoittaa että moni näistä tulijoista hakee vain parempaa elintasoa eikä ole perusteltua vainoa tai muuta vastaavaa syytä

haluaa todellakin tulla muistakin syistä kuin vain oman turvansa vuoksi tuodakseen jonkun muun tänne tässä täytyy meidän olla tarkkana ja pitää se linja mikä on yhteispohjoismainen linja ja yhteispohjoismaista linjaa luo tällä hetkellä esimerkiksi ruotsi missä on otettu käyttöön muun muassa ikäraja avio ja avopuolisolle sekä perheenkokoajalle jos me näistä esittäisimme yhteispohjoismaista linjaa niin sama huuto täältä vihreiltä tulisi kuin tälläkin hetkellä

arvoisa rouva puhemies edustaja elolle haluaisin todeta te puhutte aina elintasopakolaisista nyt te puhutte että tänne tulee ihmisiä paremman elämän toivossa ja ja heillä ei pidä olla oikeuksia no pakolaisia siinä tapauksessa kenellä tahansa on oikeus mennä toiseen maahan ja etsiä töitä ja kysyä että voinko minä jäädä tänne ja yrittää rakentaa elämää se on aivan eri asia kuin olla pakolainen siihen on kansainväliset humanitääriset kriteerit kuka täyttää pakolaisen määritelmän perheenyhdistämiset kaikki nämä muut asiat koskevat ainoastaan pakolaisia käsitettä elintasopakolainen ei ole olemassa

rouva puhemies ensin korjaus edustaja modigille nimenomaan työperäisillä maahanmuuttajilla on jo nämä toimeentuloedellytykset siis on jo nämä toimeentuloedellytykset nyt tulevat toissijaisen suojelun saavat samaan ryhmään

näiden turvapaikanhakijoiden asemassa emme haluaisi haluisimmeko jos olisimme että perheemme pääsee kyllä haluaisimme ei tästä ole epäilystäkään tämä on asian toinen puoli toinen puoli on se haluammeko me täällä suomen eduskunnassa että suomi on poikkeuksellisen vetovoimainen turvapaikanhakijoiden näkökulmasta haluammeko todellakin toistuvan sen mitä tapahtui viime vuonna kysyn uudelleen teiltä vastatkaa joku haluammeko me että kymmenettuhannet parhaimmillaan sadattuhannet turvapaikanhakijat eteläisestä euroopasta tulevat halki koko euroopan sen takia että suomessa perheenyhdistäminen esimerkiksi on mahdollisempaa kuin muissa maissa ummistatteko silmänne tältä ongelmalta vai sallitteko haluatteko että tämä toistuu

on tietenkin aivan selvää että eu tasoisia ratkaisuja pitää pystyä löytämään mutta vastavuoroisesti kysynkin edustaja zyskowiczilta haluaako säästöjen hengessä puhuva kokoomus lisätä kustannuksia lisäämällä byrokratiaa lisäämällä omaehtoisten turvapaikanhakijoiden määrää lisätä kustannuksia heikentämällä kotoutumista ja lisätä kustannuksia ruuhkauttamalla suomalaisia lähetystöjä ehkä se kaikkein isoin kysymys liittyy tähän yhteiskuntakuvaan ja kysynkin edustaja zyskowicz teiltä haluatteko te sellaisen oikeusvaltion jossa ihmisoikeuksien toteutuminen ja oikeus muun muassa perheeseen riippuu ihmisten tuloista ja varallisuudesta kaikki ihmiset ovat toistensa kanssa tasavertaisia mutta ilmeisesti jotkut ihmiset ovat vielä

mitä ensinnäkin tulee säästöihin niin tämä ei ole mikään säästölaki mutta kysyn kuitenkin edustaja aallolta kummat kustannukset ovat suurempia ne jotka tässä tulevat mahdollisen byrokratian lisääntymisestä tuloharkinnassa vai ne kustannukset jotka tulevat siitä että kymmenettuhannet eurooppaan saapuvat turvapaikanhakijat hakeutuvat nimenomaan suomeen eivät saksaan eivät itävaltaan eivät tanskaan eivät ruotsiin eivät norjaan vaan nimenomaan suomeen sen vuoksi jos meillä tämä perheenyhdistämisen mahdollisuus olisi selvästi sallivampi kuin kaikilla muilla euroopan kumpikohan maksaa enemmän nämä byrokratiakustannukset vai se jos toteutuu se mitä toteutui viime vuonna kymmenettuhannet irakilaiset halki koko euroopan saapuivat vielä suomeen haluatteko te tätä suljetteko silmänne tältä puolelta mikä tässä asiassa myös on relevantti vai haluatteko te tätä minä sanon suoraan en halua tänne kymmeniätuhansia irakilaisia turvapaikanhakijoita joka vuosi

puhemies kysyn edustaja kuinka paljon maksaa se että kotoutuminen ei onnistu kaikissa keskusteluissa toistuu aina uudestaan ja aina uudestaan kuinka kallista on nimenomaan se että tänne suomeen tulleiden ihmisten kotoutuminen ei onnistu ja nyt pyritään tekemään sellaista lainsäädäntöä joka heikentää tuntuvasti ihmisten kotoutumisen mahdollisuuksia toki harmaantuva suomi tarvitsee myös uusia ihmisiä sekin on hirveän tärkeä asia senkin voisi kuvitella että taloudesta puhuva kokoomus haluaa parantaa suomen huoltosuhdetta arvoisa

arvoisa puhemies minusta on ensinnäkin tärkeää se että nämä tulorajat eivät koske suomen kansalaisia se on mielestäni oikea linjaus ja se ratkaisee jo tästä asiasta aika aika paljon sitten haluaisin lisäksi sanoa sanoa tähän asiaan sen että jos me emme seuraisi muiden pohjoismaiden käytäntöjä niin kyllä me toimisimme sillä tavalla että minun on on kyllä vaikea ymmärtää miten me olisimme se ainoa joka ei tässä linjassa ole mukana kysyisin mielelläni edustaja aallolta teidän veljespuolueenne on ruotsissa hallituksessa

mukana hallituksessa tekemässä vielä tiukempia linjauksia siellä jos jos eivät nämä maailman realiteetit olisi tällä hetkellä sellaiset että nyt on realismin voitettava idealismi ja ja katsottava näitä asioita realistiselta pohjalta

puhemies tässä toistellaan nyt kutakuinkin perättömiä väitteitä minä en tiedä onko kukaan lukenut tätä itse lakiesitystä tästäkin käy jo alustavasti ilmi että ei ole olemassa mitään muut euroopan maat ja sitten yksinäinen suomi joka antaa antaa ovien ja ikkunoiden olla auki on hirvittävä joukko erilaisia ratkaisuja perheenyhdistämisen hoitamiseksi jopa pohjoismaissa ei ole mikään pakko päätyä just sellaiseen ratkaisuun joka tässä esityksessä tehdään edustaja zyskowicz kysyi tässä haluammeko me viime syksyn toistuvan liberaalin perheenyhdistämispolitiikan vuoksi viime syksynähän ruotsilla oli liberaalimpi perheenyhdistämispolitiikka kuin meillä ja siitä huolimatta ruotsista tultiin meille tänne kymmenintuhansin minun mielestäni se on hyvä esimerkki ja kertoo siitä että perheenyhdistämiskäytännöt eivät yksistään johda ihmisiä tekemään näitä valintoja mihin mihin ihmiset kulloinkin asettuvat vaan kysymys on paljon monimutkaisemmasta

puhemies tämä keskustelu suomen parlamentissa ja ja kaikki muut keskustelut muidenkin eu maiden parlamenteissa kuvastavat aika pitkälti sitä minkä takia jo vuonna euroopan unioni silloin muuten suomen puheenjohtajakaudella päätti että unionin alueelle tarvitaan yhtenäistä turvapaikka

tämän puutteesta johtuen nyt olemme sitten tässä tässä suossa että joudumme tätä kinastelua jokaisen maan parlamentissa käymään mutta nyt käsillä olevaan esitykseen ehkä ne kolme keskeisintä ongelmakohtaa ensimmäinen on nimenomaan tämä alaikäisten lasten asema ja siitä on paljon käyty keskustelua toivoisin että siinä valiokunta olisi tarkkana toinen liittyy määräaikaan turvapaikan saaneiden osalta tämä kolme kuukautta mikä on kyllä turhan lyhyt sitten kolmanneksi on vielä nämä tulorajat mitkä voisivat kyllä joustaa alaspäin näissä asioissa toivon että hallintovaliokunta sitten järjellisyydessä katsoo ja miettii miten tätä voisi

arvoisa puhemies minusta täällä edustaja zyskowiczin puheessa on kyllä sitä arkirealismia meidän on pakko reagoida ja nämä suhteet ovat mitä ovat ymmärrän kyllä toki ne inhimillisetkin näkökulmat mutta meidän on pakko hakea sopivaa tasapainoa auttamisen ja meidän yhteiskunnan rakenteiden ja kestävyyden näkökulmasta mutta sitä mietin että jos joku saa tänne suomeen laillisen oleskeluluvan niin on se toki kyllä hieman ongelmallista jos ne tulorajat ovat sellaisia että vaikka hän saisi

työehtosopimuksien ja muutenkin asiallisen palkkauksen kautta kokopäivätyön niin senkään jälkeen nämä tulot eivät riittäisi tähän minusta tämä on kyllä kysymys johon ministerikin täällä vastauksessaan viittasi eli on syytä varmaan tarkistella mitkä ovat asianmukaisia rajoja tästä näkökulmasta

sopii kiittää edustaja lohea tuosta rakentavasta puheenvuorosta juuri tällä tavalla jos me tarkastelemme me me löydämme sen suomen tien ja sen maan tavan joka tukee tänne saapuneiden kotoutumista kun on viitattu tähän pohjoismaiseen viitekenttään useammankin kerran esimerkiksi ruotsissa näitä tiukennuksia on tehty määräaikaisiksi määräaikaisiksi meillä näitä tiukennuksia säädetään toistaiseksi voimassa oleviksi mikä on aivan päätöntä mitä tulee tähän edustaja elon esittämään näkemykseen siitä että tänne on nyt saapunut nuoria miehiä viime vuonna paljon niin kyllä näin on aivan luonnollinen syy nuoret miehet ovat paenneet syyrian sotaa isiksen terroria irakissa epäjärjestystä afganistanissa talibania erittäin vaarallisista oloista ovat lähteneet vaaralliselle matkalle koska he ovat niitä joiden katsotaan parhaiten voivan suoriutua tuosta matkasta ajatuksena on että he voivat tuoda puolisonsa alaikäiset lapsensa turvallista reittiä pitkin ja siitähän perheenyhdistämisessä on kysymys luoda niitä laillisia turvallisia reittejä saapua turvaan se matka todellakin on vaarallinen meidän kaikkien muistoissa on se kuva siitä pienestä pojasta joka huuhtoutui
puhemies on tietysti mielenkiintoista että irakista paetaan syyrian konfliktia mutta vastatakseni siihen ihmettelyyn miksi miksi ruotsista irakilaiset ovat tulleet sitten kuitenkin suomeen vaikka ruotsissa on ollut liberaalia perheenyhdistämispolitiikkaa sehän johtuu siitä että he ovat tienneet tilastoista että suomesta irakilaiset ovat saaneet paremmin oleskeluluvan ja itse asiassa perheenyhdistämisenkin edustaja aalto tässä kysyi että mitä maksaa no mitä maksaa teidän vaatimanne liberaali maahanmuuttopolitiikka ruotsissa se on maksanut tutkija jan tullbergin tutkimuksen mukaan kaksisataaviisikymmentä miljardia kruunua vuodessa ennen tätä turvapaikanhakijakriisiä seitsemän prosenttia ruotsin bruttokansantuotteesta esimerkiksi pitkäaikaistyöttömistä viisikymmentäyksi prosenttia on ulkomaalaistaustaisia virallinen ruotsi myöntääkin

puhemies mitä tulee erilaisiin tutkimuksiin niin on hyvä katsoa vähän erilaisia tutkimuksia ruotsissakin on on arvioitu että talouskasvun takana ovat myös ulkomaalaiset totta kai totta kai

asian pihvi tämä mitä hallituksen esitys tekee on että se pahentaa ongelmaa se ei ratkaise sitä ongelmaa itsessään kuinka paljon maksaa edustaja zyskowicz suomen huoltosuhteen heikkeneminen kuinka paljon maksaa se erittäin huono kotouttaminen suomeen ei ole tulossa niin valtavia määriä täällä on jo rajaavia tekijöitä on ilmastoa on vaikeata kieltä on myös sitä että

mitä tähän huoltosuhteeseen tulee niin se on tärkeää että huoltosuhde paranee ja sen takia esimerkiksi me kannatamme hyvin voimakkaasti työperäistä maahanmuuttoa toki tällä hetkellä lähinnä niille aloille joilla meillä on työvoimapulaa mutta kyllä rehellisyyden nimissä on sanottava että kyllä tämän turvapaikkapolitiikan kautta kestää aika pitkään ennen kuin huoltosuhde lähtee paranemaan kyllä alkuvaiheessa vaikutus on ihan ihan päinvastainen mutta olen siitä samaa mieltä mitä edustaja lohi täällä sanoi ja mihin tuppurainenkin viittasi että silloin kun pystyy itse

ottaa huomioon esimerkiksi todelliset asumiskustannukset jotka esimerkiksi maaseudulla saattavat olla merkittävästi pienemmät kuin pääkaupunkiseudulla tai isoissa kaupungeissa joustomahdollisuus on jo nykyisin olemassa ja se tulee olemaan myös tässä toivon että sitä niissä tilanteissa käytetään kun se on mahdollista ja järkevää

ehkä yksittäisenä yksittäisenä symbolisena tekona tämä sipilän sipilän lupaus oman oman tilansa käyttöönotosta turvapaikanhakijoille edustaja zyskowicz olette oikeassa että useimmissa maissa kiristetään perheenyhdistämistä mutta perheenyhdistämisen ehtoja voidaan kiristää monella eri tavalla ja eri maissa se ollaan tehty eri tavoin nyt suomessa tehdään yksipuolisesti niin että köyhiltä viedään oikeus perheeseen muissa maissa on tehty erilaisia ratkaisuja sekä eritasoisia että erilaisia mahdollisuuksia avaavia

arvoisa rouva puhemies nämä turvapaikanhakijamiehet joita viime syksynä tuli isolta osin perheettömiä nuoria miehiä nyt suunniteltavat kiristykset mitä ollaan tekemässä estävät sen perheen etsimisen myöhemmin sieltä kotimaasta olen itse sitä mieltä että tällaiselle maahanmuuttajalle kotoutuminen onnistuu paremmin kun se on suomalainen perhe ministeri orpo puhui hienosti siitä että meidän on tarkasteltava tätä pohjoismaista tasoa tanskassa on ulkomaalaisille ja maan kansalaisille seuraavat vaatimukset kahdenkymmenenneljän vuoden ikäraja avio ja avopuolisolle ja perheenkokoajalle puolisoiden perheenyhdistämisessä norja on ottamassa käyttöön maan kansalaisille ja ulkomaisillekin tietenkin tanskan esimerkin mukaisen kahdenkymmenenneljän vuoden ikärajan perheenyhdistämisessä norja on myös pidentämässä perheenkokoajan asumisaikaedellytyksen neljään vuoteen ja sitten ruotsi on laajentamassa toimeentuloedellytyksen maan kansalaisiin

edustaja lohi käytti hyvän puheenvuoron jossa hän totesi että esimerkiksi nämä tulorajat

ovat liian korkeita tässä on tullut muutakin kritiikkiä se mikä minua häiritsee esimerkiksi tässä esityksessä on se että ministerikin tuolla totesi että te tulette vielä kiristämään näitä tai selvitätte mutta siis suomeksi sanottuna sehän tarkoittaa sitä että te tulette vielä kiristämään tätä tilannetta tästä eli te ette tule ottamaan yhtään huomioon näitä asioita käytännössä toinen asia on se että puhuitte myös siitä että suomalaisille on tulossa tulorajoja tai selvitätte mutta käytännössä sekin tarkoittaa sitä nämä sanat ja ja teot eivät oikein kohtaa voisitteko te nyt